kuhmosta oleva agrologi tuomas kettunen joka varamiehenä oulun vaalipiiristä on tullut antti rantakankaan sijaan on tänään kahdeskymmeneskahdeksas kaksituhattayhdeksäntoista esittänyt puhemiehelle edustajavaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia jutta urpilainen on eduskunnalle kahdeskymmenesseitsemäs kaksituhattayhdeksäntoista osoittamassaan kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta ensimmäinen kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista alkaen tultuaan nimitetyksi nimitetyksi euroopan komission jäseneksi puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan edustaja antikainen perussuomalaisten eduskuntaryhmästä olkaa hyvä
arvoisa puhemies lämpimät osanotot omasta ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puolesta pitkäaikaisen kansanedustajan maarit feldt rannan omaisille ja läheisille nuorten mielenterveysongelmat ovat vakava yhteiskunnallinen ongelma mielenterveysongelmat ovat kasvaneet viime vuosina räjähdysmäisesti mutta terveydenhuoltoon ei ole lisätty vastaavasti resursseja vaan hoitoonpääsy on ruuhkautunut

nuorista ahdistuneisuudesta kymmenen prosenttia ja kymmenellä viiva viidellätoista prosentilla on toistuvia itsetuhoisia ajatuksia monet näistä ongelmista olisivat hoidettavissa jos yhteiskunta ottaisi asian vakavasti turhan usein hoitoon ei kuitenkaan pääse vaan nuoret jätetään heitteille kysyn mihin toimiin hallitus ryhtyy varmistaakseen että mielenterveysongelmista kärsiville nuorille on tarjolla heidän tarvitsemansa hoito silloin kun he sitä tarvitsevat

arvoisa puhemies yhdyn myös näihin surunvalitteluihin jotka jo välitettiin myös valtioneuvoston puolesta pitkäaikaisen kansanedustajan maarit feldt rannan omaisille mitä tulee tähän kysymykseen niin se on erittäin koskettava ja ajankohtainen kysymys nimenomaan siksi että lasten ja nuorten osalta heidän mahdollisuutensa saada mielenterveyteen apua ja tukea ei tässä yhteiskunnassa ole kaikilta osin kunnossa meidän on tunnustettava niin kuin tässä edustaja antikainen jo totesikin että paikoitellen lasten ja nuorten palveluissa on aukkoja mikä johtaa siihen että lapset ja nuoret eivät saa tarvitsemaansa hoitoa joka tapauksessa kysymys on todella isosta ryhmästä ja joka viides nuori kärsii mielenterveyshäiriöstä pidän sitä silloin jo kansansairautena johon yhteiskunnassa ei ole riittävällä tavalla vakavoiduttu

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan seisomaan ja painamaan

turhan usein nuorten mielenterveysongelmia pyritään hoitamaan pelkästään lääkkeillä sen sijaan että nuori ohjattaisiin psykoterapiaan tai vaikeissa tapauksissa jopa osastohoitoon aivan liian usein hänelle vain annetaan resepti käteen ja lähetetään kotiin hoitoon pitäisi päästä nopeammin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa mutta erityisesti perustasolle tulisi lisätä resursseja monta nuorta jo muutama keskustelukerta psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa voisi auttaa mutta terapiaa tarvitseville tulisi turvata riittävän tiheät käynnit jotta parantuminen voisi alkaa kysyisin mihin toimiin hallitus ryhtyy jotta osana hoitotakuuta myös terapiatakuu toteutuisi

arvoisa puhemies terapiatakuun tulee sisältää kaikki ihmisen kohtaamat vaivat olivatpa ne sitten mielenterveydellisiä tai muita tätä kautta on tärkeätä ettemme myöskään leimaa erilaisten hoitojen osalta ihmisiä hoitotakuu yhdessä jokaiseen vaivaan on minusta aivan oikea lähestymistapa

nyt lähtenyt siitä että tämä lasten ja nuorten hätä on kaikkein akuutein eli olemme varautuneet siihen että erva alueet jotka suomessa vastaavat erikoissairaanhoidosta ottaisivat omalla asiantuntemuksellaan nyt tämän tilanteen käsiin niin että saataisiin jokaisella erva alueella nopeasti vaikuttavuutta aikaan siinä että aloitettaisiin näillä lyhytterapioilla ja lyhytinterventioilla joihin edustaja jo viittasi

arvoisa puhemies työterveyslaitoksen mukaan mielenterveysongelmien kustannukset ovat jo noin viisi pilkku kolme prosenttia bruttokansantuotteesta se on todella paljon osuus on ollut nousussa ja se näyttää olevan eu maissa aika lailla isoimpia summia mitä se meillä vaikuttaa se vaikuttaa myös tulevaisuuden uraan ja nuorille on hirveän puututaan silloin nuorena jo mutta olisiko nyt aika miettiä mitä te teette paljonko olette laittamassa rahaa tämän mielenterveysongelman hoitoon se nyt on todella aika laittaa kuntoon

arvoisa puhemies mielenterveysstrategian toimeenpanoon on varattu seuraaville vuosille tuo kuusikymmentä miljoonaa euroa ja sitten vielä pysyviin kehyksiin kahdeksantoista miljoonaa jotta saadaan myöskin pysyvästi näitä toimia aikaiseksi sen lisäksi lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuuteen joihin jo tässä edellä ollaan viitattu on käytettävissä ensi vuonna kymmenen miljoonaa rahaa

arvoisa puhemies silloin kun me puhumme lapsista ja nuorista ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista niin pitää tietenkin muistaa että lapset ja nuoret viettävät ison osan ajastaan kouluissa siksi matalan kynnyksen palveluiden osalta on äärimmäisen tärkeää että myöskin meidän oppilas ja ja opiskelijahuollon palvelut toimivat niin että sitä apua on mahdollista saada myöskin siinä omassa tutussa kouluympäristössä tällä hetkellä ongelmana suomessa on se että meillä on aika isot alueelliset erot mitä tulee oppilas ja opiskelijahuollon palveluiden saatavuuteen yhdellä ammattilaisella voi olla eri toimipistettä vastuullaan

oppilasta tästä syystä hallitus on varannut

tämän hallituskauden aikana lisärahoitusta kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa jolla on tarkoitus vahvistaa oppilas ja opiskelijahuollon palveluita niin perusasteella kuin toisella asteella ja sitä kautta myöskin huolehtia siitä että nämä palvelut olisivat nykyistä tasa arvoisemmin saatavilla eri puolilla suomea

palveluviidakossa niin ei pidä tietenkään olla mielenterveyspalveluihin on päästävä nopeammin ja matalalla kynnyksellä hallituksen tuleva hoitotakuu ei tarkoita samaa kuin hoitoonpääsy terapiatakuun avulla vahvistettaisiin perustason mielenterveyspalveluita ja saataisiin ne matalalla kynnyksellä myös vaikuttavia lyhytterapioita tarvitaan perustasolle kuten palveluvalikoimaneuvosto joka on sosiaali ja terveysministeriön alainen jaosto on todennut ministeri kiuru kysynkin

arvoisa puhemies asiahan on käsittelyssä siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja hyvässä keskusteluyhteydessä tästä asiasta myös eduskunnassa keskusteltiin oletan että hallituspuolueet mutta myös oppositio haluavat rakentaa laajan yhteisen rintaman siihen että sekä resurssien osalta että tämän takuun osalta tullaan turvaamaan mielenterveyspalvelut ja niihin pääsy yhteiskunnassa asia on siis eduskunnassa käsittelyssä ja niin kuin totesin nämä äskeiset resurssit joita kuvasin ovat varmasti hyvin lähellä jo niitä ehdotuksia joita tuon terapiatakuun osalta on tehty eduskunnassa selvitetään seikkaperäisesti onko siellä vielä puutteita suhteessa tähän esitettyyn kansalaisaloitteessa vaadittuun terapiatakuuseen vai miten on tässä vaiheessa en uskalla ottaa asiaan kantaa kun tämä keskustelu ei täällä ole vielä alkanut mutta selvää on että lasten näkökulmasta lapsen oikeuksien komitea on on huomauttanut suomea jo paljon aikaa sitten siitä että lapset ja nuoret eivät pääse mielenterveyshoitoon ja silti näitä asioita ei ole vielä saatu

puhemies osoitan kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta osanoton pitkäaikaisen työtoverimme maarit feldt rannan omaisten suruun puhemies mielenterveysongelmat ovat suurin syrjäytymisen syy varsin moni lapsi ja nuori joutuu odottamaan jonossa eikä saa palveluita sen takia kansalaisaloite mielenterveyden terapiatakuusta tehtiin sitä kannattivat kaikki puolueet ennen vaaleja perussuomalaisia lukuun ottamatta kun aloite saapui eduskuntaan kaikki kannattivat sitä nyt olisi mahdollisuus pistää kerralla kuntoon lasten ja nuorten palvelut kaikenikäisten mielenterveyspalvelut onko mahdollista että hallitus tukisi tätä aloitetta ja ja muuttaisi vielä ensi vuoden talousarviota jotta ne kolmekymmentäviisi miljoonaa saataisiin sinne kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan osoittanut että ne rahat on mahdollista löytää on täysin väärin se että kun mieli särkyy moni jää ilman palveluita kysynkin nyt ministeri kiurulta mikä on hallituksen kanta tuetteko te mielenterveyden terapiatakuuta joka ikävä kyllä puuttuu antti rinteen hallitusohjelmasta
arvoisa puhemies minusta ei kannata laatia minkäänlaista vastakkainasettelua näin tärkeässä ja koskettavassa teemassa niin kuin äsken juuri yritin sanoa me olemme varautuneet siihen että hoitotakuuta edistetään niin että se ei leimaa ketään vaiva kuin vaiva se pitää saada jatkossa kuntoon niin kuin tässä edellä totesin me olemme varautuneet aika merkittävin panostuksin siihen että nimenomaan

ja se näkyy myöskin näissä hallituksen sisäisissä järjestelyissä siinä että rahoitusta on tarkoitus nimenomaan käyttää tämän mielenterveyskokonaisuuden kuntoonlaittamiseen juuri niin kuin terapiatakuussa linjataan koska asia saapui juuri eduskuntaan eduskunnassa käydään hyvin tarkkaan läpi se mitä siinä kansalaisaloitteessa esitetään esimerkiksi resurssien osalta mukana on käsittääkseni myös koulutusta tältä osin katsotaan sitä että nämä resurssit

syvän osanottomme kansanedustajatoverimme maarit feldt rannan poisnukkumisen johdosta samalla tässä haluan tuoda esille sen että hallitusohjelmassa kyllä on kuten ministeri kiuru toi esille lukuisia kannanottoja lasten ja nuorten ja laajemmin koko väestön mielenterveyspalveluiden parantamiseksi että siitä kiitos kaiken kaikkiaan työ on vasta alussa myös tässäkin kohtaa ja vaatii resursseja kuten on viime viikolla meillä oli tämä terapiatakuu täällä käsittelyssä ja nämä tavoitteet saivat hyvin laajan hyväksynnän itse ajattelen niin että olisi järkevää yhdistää nämä tämä terapiatakuu ja laajemmin tämä hoitotakuu terapiatakuukeskustelussa tuli hyvin esille että meillä on todella paljon eriarvoisuutta tässä asiassa alueellisesti haluaisin kysyä näistä psykoterapeuttipalveluista onko meillä riittävällä tavalla psykoterapeutteja ja ja tarvitsisiko niitä kouluttaa lisää jotta me saisimme tämän yhdenvertaisuuden toteutettua

opetusministeriön ministeri joka vastaa korkeakoulutuksesta ei ole paikalla mutta uskallan tässä kuitenkin todeta että kyllä meillä on pulaa myöskin ammattilaisista tällä sektorilla ja siltä osin on tunnustettava se että parempaan pitäisi pystyä myöskin tässä moniammatillisessa kokonaisuudessa tarvitaan muitakin ammattiryhmiä ja sosiaali ja terveydenhuollossa niin kuin

näiden haastavimpien mielenterveyshäiriöiden hoitamiseen olipa kyseessä sitten lapsi nuori tai aikuinen tätä kautta varmasti haaste haaste tulee myös siitä millä tavalla sitä osaamista voidaan käyttää perustasolla hyväksi
arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeää että silloin kun mieli järkkyy pääsee nopeasti ja ajallansa asianmukaiseen hoitoon ja siksi on hyvä että hoitotakuun yhteydessä mietitään terapiatakuuta mutta vielä tärkeämpää on puuttua niihin syihin jotka aiheuttavat nuorten mielenterveysongelmia jos ajatellaan prosenttia mielenterveyden häiriöistä syntyy alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden elämässä niin silloin koulu on äärimmäisen tärkeässä roolissa ja ministeri andersson hyvin sanoi että koulussa mietitään niitä toimia joilla terveydenhuolto voi paremmin palvella mutta pitäisi miettiä myös niitä syitä eilen eduskunnan mielenterveysneuvottelukunta kokoontui ja siellä näimme hälyttävän luvun joka kertoi että itse asiassa nuorten mielenterveysongelmat ovat lähteneet kasvuun aika voimakkaasti juuri niiden vuosien aikana jolloin on tehty koulutusreformeja olipa kyse sitten pääsykoejärjestelmän uudistamisesta tai ammattikoulureformista nämä olisivat kaksi sellaista asiaa joita toivoisin että ministeri arvioisi yhdessä sosiaali ja terveysministerin kanssa nimenomaan mielenterveyden ennaltaehkäisyn näkökulmasta kysynkin olisiko mahdollista tehdä pikaisesti

arvoisa puhemies tässä edustaja filatov kiinnittää huomiota äärimmäisen tärkeään seikkaan olen itse havainnut niiden kuukausien aikana kun nyt olen ehtinyt toimia opetusministerinä miten tärkeää tämä lasten ja nuorten hyvinvointi on koko meidän koulutus ja sivistyspolitiikallemme koska elleivät meidän lapset ja nuoret voi hyvin meillä ei ole mahdollisuuksia onnistua myöskään niissä tavoitteissa mitä me me olemme asettaneet koulutustason nostamisen tai oppimiserojen kaventamisen näkökulmasta tänään on historian ensimmäinen lukiolaisbarometri siinä kävi hyvin ilmi että vaikka lukiolaiset kokevat opiskelun mielekkääksi he kokevat samanaikaisesti myöskin paljon stressiä ja paljon paineita meillä on samantyyppisiä tuloksia myöskin ammatilliselta puolelta jossa huoli on liittynyt ennen kaikkea siihen että kun lähiopetusta on vähennetty ja on siirrytty tämmöisiin yksilöllisiin opintopolkuihin miten me samanaikaisesti voimme turvata oppijoille riittävän tuen ja riittävän ohjauksen siihen omaan oppimiseen

arvoisa rouva puhemies vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puolesta esitän myös osanottomme pidetyn kollegan maarit feldt rannan poismenon johdosta hänen omaisilleen ja läheisilleen tähän kysymykseen haluaisin herättää meitä miettimään myös sitä

aina pelkästään lisärahan laittaminen se ainoa ratkaisu kun miettii tänä päivänä suomalaista järjestelmää meillä on myös erittäin hyviä käytäntöjä ympäri suomen esimerkkinä mielenterveyspalveluista voin nostaa esille vaikka tornion seudun jossa ihmistä hoidetaan kokonaisena ja hänet otetaan matalan kynnyksen toiminnalla vastaan aina kun apua tarvitsee mitä me voimme yhdessä tehdä niin minun mielestäni meidän pitäisi pystyä monistamaan näitä hyviä käytäntöjä minä kysynkin hallitukselta ministereiltä mitä me voisimme yhdessä tehdä ettemme aina olisi keksimässä pyörää uudestaan vaan me monistaisimme niitä hyviä käytäntöjä ei se mielenterveys ole sen kummallisempi kummallisempi torniossa kuin helsingissäkään ihmisen ihmisen mieli se
arvoisa puhemies erittäin oivallinen kysymys esimerkiksi nuorten kokeman psyykkisen kuormituksen joka näkyy sitten uniongelmina ahdistus ja masentuneisuusoireina hoidosta on saatu hyviä tuloksia jo monissa kaupungeissa esimerkiksi tiedämme hyvät kokemukset sekä turussa että espoossa joissa on isosti näitä uusia työvälineitä otettu käyttöön siellä matalan kynnyksen toimintaympäristössä eli koulussa ja juuri tätä yritämme nyt että että näitä hyviä käytänteitä saisimme ympäri suomea meillä on erittäin hyviä pieniä kuntia jotka ovat asian laittaneet kuntoon meillä on myöskin isoja kuntia joissa palvelulinja ei ole lainkaan kunnossa eli suuruus ei aina edes sääntele sitä ovatko asiat kunnossa vai eivät on myöskin muistettava että liian moni valuu erikoissairaanhoidon piiriin meillä on yhdeksänkymmentä luvulta lähtien moninkertaistunut erikoissairaanhoidon kopinotto mielenterveysongelmista siellä pitäisi olla asiakkuutta lähempänä viittä prosenttia tänä päivänä kahdeksan viiva kymmenen prosenttia sairaanhoitopiireissä olevista potilaista on erikoissairaanhoidossa hoidossa

rouva puhemies edustaja filatov nosti esiin tärkeän kysymyksen että millä tavalla lapsia koskevissa esimerkiksi koulutuksen ja kasvatuksen uudistuksissa huomioidaan ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksilöt nyt kun kouluissa ihan perusopetuksesta lähtien siirrytään yhä enemmän tällaisiin seinättömiin opetustiloihin ja tilanteisiin joissa ei ei ole sitä omaa turvallista luokkaa ja omia turvallisia seiniä niin on raportoitu että erityisesti häiriöherkät lapset saattavat ikään kuin jäädä syrjään ja ja voida huonosti näissä tilanteissa oletteko kiinnittäneet siellä huomiota tähän jotta emme näillä uudistuksilla aiheuttaisi lisää ongelmia heikoimmassa asemassa oleville lapsille

puhemies taas kerran erinomaisen hyvä ja tärkeä kysymys tämä itseohjautuvuus josta on paljon keskusteltu nyt koulumaailmaan liittyen ei tarkoita sitä eikä se voi tarkoittaa sitä että me oletamme että lapsilla on valmiiksi kykyä itseohjautuvuuteen mitä koulussa pitää oppia oppijalla on oikeus saada tukea ja ohjausta opettajalta ja me emme saa unohtaa koulutuspoliittisessa keskustelussa hallitus on kiinnittämässä erityistä huomiota oppimisen tuen järjestelmään me tulemme hallitusohjelman mukaisesti tekemään selvityksen siitä miten meidän oppimisen tuki tällä hetkellä toimii miten inkluusio toimii suhteessa kuntien käytettävissä oleviin resursseihin ja olemme myöskin luvanneet että tarvittaessa olemme valmiita lainsäädännöllisiin muutoksiin jos ilmenee että meillä on selkeitä epäkohtia meidän järjestelmässä mitä pitäisi korjata

mielenterveysongelmat ovat suuri inhimillinen ja yhteiskunnallinen haaste arvioiden mukaan suomessa peräti joka neljäs lapsi elää perheessä jossa vanhemmilla on hoitoa vaativa mielenterveys tai päihdeongelma asia koskettaa siis varsin suurta ihmisjoukkoa lasten ja nuorten mielenterveysongelmien taustalla ovat usein kotiolot tosiaan ja vanhempien oireilu koskettaa todella koko perhettä monet lapset ja nuoret kantavat henkisen taakan lisäksi usein vastuuta arjen toiminnoista ja hoitavat kotitöitä samanaikaisesti kun ikätoverit käyvät harrastuksissa

alleen myös koulukiusaaminen liittyy usein tähän ongelmaan kysynkin mitä konkreettisia toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä jotta mielenterveys ja päihdeongelmista kärsivien perheiden saataisiin nykyistä tehokkaammin järjestettyä mielenterveyspalveluja ja avun hakemisen kynnystä madallettua tuntuvasti koulukiusaaminen ja ongelmat siinä on nostettu myös perussuomalaisten taholta monasti esille

puhemies ensinnäkin on todettava että on tehty nyt tämä mielenterveysstrategia eli systemaattisesti katsottu mitä täällä pitäisi tehdä sen jälkeen me joudumme uudistamaan mielenterveys ja päihdelainsäädännön jotta tähän tulee rotia myöskin palveluiden valikko on laitettava kuntoon niin kuin totesin aikaisemmin hoito on painottunut erikoissairaanhoitoon ihmisillä on iso viive saada hoitoa näihin varsin yksinkertaisiinkin vaivoihin jotka voivat olla vielä lieviä luonteeltaan mutta kun hoito viivästyy ja hoitoa joutuu odottamaan liian pitkään silloin hoitoonpääsy vaikeutuu entisestään vaivat pahenevat ja loppuviimeksi myöskin hoitokertojen väli kun sinne lopulta päästään saattaa jäädä liian pitkäksi sen takia meidän pitäisi pystyä suuntaamaan nykyaikaiseen mielenterveyshoitoon nämä meidän nykyiset resurssit täällä on

viisitoista vuotta sitten tehtyjä päätöksiä siitä millä tavalla mielenterveysasioita yhteiskunnassa hoidetaan ja nyt nämä asiat on saatava kuntoon

nuorten mielenterveysongelmat ovat polttava ongelma siinä ovat vaakalaudalla nuorten elämän suunta ja tulevaisuus ja apua niihin ongelmiin pitää saada nopeasti sillä oikealla hetkellä edustaja filatov toi täällä esille viisaasti sen että pitää puuttua juurisyihin ja miettiä mistä mielenterveysongelmat johtuvat jotta osataan sitten oikein reagoida niihin jatkuva pitkittynyt päihteiden käyttö on monesti mukana siellä mielenterveysongelmien taustalla ja ja siihen meidän täytyy puuttua vahvasti terapiatakuun tuominen olisi aivan välttämätön ratkaisemaan tämänkin ongelman on aika huolestuttavaa että sekä koulutuksesta että turvallisuudesta vastaavat ministerit molemmat ovat esittäneet että huumausaineiden käytön rangaistavuudesta voitaisiin luopua kun tiedetään että mielenterveysongelmien taustalla on monesti pitkittynyt päihteiden käyttö niin tämä on huolestuttavaa kuulla haluankin kysyä nyt sitä oletteko arvioineet miten paljon enemmän resursseja vaadittaisiin mikäli huumausaineiden rangaistavuudesta luovuttaisiin ja nämä mielenterveysongelmat tämän myötä myös lisääntyisivät

mahdollisia ehdotuksia joista joista olitte kiinnostunut kuulemaan itselläni on täydellinen nollatoleranssi tässä suhteessa on pakko sanoa hyvät edustajat että lasten ja nuorten osalta päihdeongelmat ovat sellaisia että niihin pitäisi lopulta vakavoitua puuttumaan täällä suomalaisessa yhteiskunnassa lapset ja nuoret eivät enää käytä pelkästään alkoholia vaan on kysymys hyvin monimutkaisesta asiasta myöskin

tosiasiallisesti hoitoa näihin juurisyihin sitä kautta tämäkin on laitettava kuntoon

puhemies tämä on äärimmäisen tärkeä tärkeä tärkeä kysymys valitettavasti me näemme sen joka päivä että huumausaineita käytetään yhä enemmän tässä meidän hyvässä maassamme ja tälle pitää tehdä paljon olen äskettäin ollut myös tilaisuudessa jossa tuli hyvin esille se miten paljon vanhemmatkin kaipaavat tukea jos on lapsi joka käyttää huumeita tähänkin pitää keskittyä hallitusohjelmassa ei ole minkäänlaisia kirjauksia siitä että huumausaineitten ei kannabiksen eikä minkään muun huumausaineen rangaistavuudesta luovuttaisiin joten mitä edustaja jokinen peräänkuulutti ei tehdä koska se asia ei ole ajankohtainen muuten on äärimmäisen tärkeätä että tästä asiasta keskustellaan ja mietitään miten pystymme paremmin auttamaan niitä jotka ovat joutuneet siihen riippuvuuteen ja miten he pääsevät hoitoon ja miten myös heidän perheitään autetaan

arvoisa puhemies haluaisin myös vihreän eduskuntaryhmän puolesta lausua surunvalitteluni pitkäaikaisen kollegamme feldt rannan perheelle ja läheisille sekä koko sosiaalidemokraattiselle eduskuntaryhmälle joka on menettänyt pitkäaikaisen työtoverinsa samalla haluaisin kiittää edustaja antikaista tämän tärkeän kysymyksen esille nostamisesta me tiedämme että meidän lapsemme voivat yhä pienempinä yhä huonommin silloin on oleellista se että me emme keskustele pelkästään siitä mitä voidaan tehdä korkeakouluissa mitä tehdä kouluissa vaan myös siitä mitä voidaan tehdä jo päiväkoti ikäisten lasten auttamiseksi me tiedämme että meidän on paljon helpompi kasvattaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia tämän takia kysyisinkin ministeriltä joka

tämä hallitus on panostamassa varhaiskasvatukseen monin tavoin palautamme kaikkien lasten tasa kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen pienennämme ryhmäkokoja yli kolmevuotiaiden osalta ja sen lisäksi ensi vuonna käynnistyy myöskin tämä laaja varhaiskasvatuksen laadun ja tasa arvon kehittämisongelma kuten todettua niin yhtenä pääpainopistealueena myöskin varhaiskasvatuksen osalta on tämä oppimisen tuki niin että voidaan huolehtia siitä että jo pienet lapset saavat sen tuen mitä he tarvitsevat ja mitä he ansaitsevat

mitä tämä hallitus tulee käytännössä tekemään niin me luomme oppimisen tuen mallin varhaiskasvatukseen edellisellä kerralla kerralla kun varhaiskasvatuslakia uudistettiin tämä osa jäi tekemättä ja nyt hallitus huolehtii siitä että se tulee tehtyä

arvoisa puhemies kun puhutaan nuorten hyvinvoinnista myöskin sillä on merkitystä onko nuorella mielekästä tekemistä kokeeko hän että hänellä on ystäviä kärsiikö hän yksinäisyydestä kun katsotaan kouluterveyskyselyn tuloksia niin siinä huomataan että erityisesti nuorten tyttöjen kohdalla yläkoulussa yksinäisyys nousee huomattavasti

meillä on hallitusohjelmassa hyvä kirjaus siitä että islannin mallia sovellettaisiin suomeen siihenhän liittyy oleellisesti se että tarvitaan jokaiselle lapselle

arvoisa puhemies kollegani hanna kosonen on päävastuullinen tästä hankkeesta ja hän ei valitettavasti tänään työ on etenemässä sitä tullaan tekemään valmistelemaan ja pilotoimaan koko ensi vuoden ajan jotta meillä on suomen malli valmiiksi käyttöön otettavaksi vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi tavoitteena on aivan kuten edustaja totesi että pystytään luomaan mahdollisuuksia lapsille ja nuorille harrastaa kohtuulliseen hintaan ja maksutta koulupäivän yhteydessä jotta entistä useampi nuori myöskin löytäisi oman harrastuksen tässä tullaan tekemään yhteistyötä seurojen ja järjestöjen kanssa kuin myös huomioimaan ne vakiintuneet käytännöt mitä meillä jo on esimerkiksi miten aamu ja iltapäivätoimintaa voisi kehittää jotta saadaan tästä sellainen kokonaisuus joka myöskin vastaa niitä kunnianhimoisia tavoitteita mitä ollaan asetettu sen osalta että voidaan turvata kaikkien lasten oikeuksia mielekkääseen harrastamiseen

esitän ensimmäiseksi osanottomme arvostamamme pitkäaikaisen kansanedustajan maarit feldt rannan omaisille ja läheisille kokoomus jätti äsken yhdessä kristillisdemokraattien ja liike nytin kanssa välikysymyksen hallituksen omistajaohjaus ja työmarkkinapolitiikasta välikysymys tulee tarpeeseen sillä pääministeri ei ole suostunut vastaamaan kysymyksiin asiasta kokoomus on kantanut syvää huolta vaikeasta tilanteesta koskien postin työntekijöitä postin työntekijä on palkkansa ansainnut onneksi tilanteeseen saatiin sopu kiitos heidi niemisen ja tuoman aarton neuvottelujen pääministeri rinne sanoitte pääministerin kyselytunnilla kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista että pääministerillä ei ole roolia postin työkiistan sovittelussa jälkikäteen on käynyt ilmi että pääministerin sähköpostista on lähetetty neljän viisaan ryhmän kokoonpano vaikka ministerit vakuuttivat ehdotuksen tulleen kiistan osapuolilta pääministeri rinne voisitteko kertoa nyt selkeästi ja yksiselitteisesti syntyikö postin kiistan niin sanottu selvitysryhmä viikko sitten osapuolten pyynnöstä ja osapuolten pyynnön mukaisella kokoonpanolla jos olette esittänyt ryhmän kokoonpanoa omasta sähköpostistanne miksi olette antanut ymmärtää toisin sotkeuduitteko postin työkiistaan vai ette

arvoisa puhemies kiitos kysymyksestä jos maata uhkaa tilanne jossa vienti pysähtyy joukkoliikenne on jo pysähtynyt ja pääministerillä on huoli siitä mitä lähtee tapahtumaan suomalaisessa yhteiskunnassa niin en usko että kukaan edellyttää että pääministeri pitää näppinsä erossa tämmöisestä tilanteesta haluan sanoa että tässä riidassa oli kysymys kahdesta eri asiasta oli tämä paltan ja paun työehtosopimuskiista jota yksiselitteisesti sovitteli sovittelija ja toisaalta sitten postin sisäinen kiista liittyen näihin

seitsemänsadan henkilön siirtoon postin tytäryhtiöön postin täysin omistamaan tytäryhtiöön tämä kiista jarrutti tuon yleissitovan työehtosopimuksen neuvotteluja valtakunnansovittelijan toimistossa itse asiassa tuo sopimus oli melkein valmis neuvoteltu jo kun vielä tämä postin sisällä oleva kiista häiritsi neuvotteluja sen takia valtakunnansovittelijalle esitettiin sovittelulautakunnan käynnistämistä valtakunnansovittelija ei tähän pyyntöön suostunut jolloinka osapuolet pyysivät keskenään tämmöisen sovittelulautakunnan liikkeelle laittamista

arvoisa puhemies pidämme myöskin tärkeänä sitä että sopu syntyi se on se on tietysti tärkeä asia kyse oikeastaan on siitä olisiko eilen syntyneeseen maaliin voitu päästä ilman lakosta syntyneitä työntekijöiden ja koko suomen uhrauksia ministeri paatero olette sanonut että ette voinut omistajana tehdä tes siirrolle mitään koska päätitte tarttua asiaan vasta silloin kun liikkeen luovutus postin postin tytäryhtiöön oli jo olemme saaneet lukea ilta sanomista kahdeskymmenesseitsemäs yhdettätoista seuraavaa työntekijöitä edustavan posti ja logistiikka alan unioni paun puheenjohtaja heidi nieminen sanoo tienneensä kahdeskymmenesyhdeksäs elokuuta että postin liikkeen luovutus tapahtuu syyskuun alussa kysymys kuuluu miten on mahdollista että postin työntekijöitä edustavan paun puheenjohtaja heidi nieminen on ollut paremmin informoitu liikkeen luovutuksen päivämääristä kuin ministeri jolle posti raportoi

arvoisa puhemies ihan ensin olen todella tyytyväinen ja kiitän sekä paun että paltan puolella olleita ihmisiä että myöskin sovittelijaa ja ja tätä neljän henkilön ryhmää jotta tämä ratkaisu saatiin aikaan tämä ihan ensin

josta nyt on tämä julkinen keskustelu tullut ymmärrän hyvin että se hämmentää informaatio jota minä sain postin johdolta kaikissa tai siis niissä materiaaleissa joita minä en siinä kohtaa saanut käteeni on puhuttu päivämäärästä ensimmäinen yhdettätoista niin kuin julkisessa tiedotteessa mikä oli meillä kaikilla luettavana siellä yhdessä kohdassa on ollut se pieni ensimmäinen yhdeksättä joka joka liittyi paun ja paltan sopimukseen se että heidi nieminen on tietenkin yt lain mukaan saanut sen tiedon työntekijänä siitä on toinen asia sitä informaatiota mikä on mennyt työntekijöille niin kuin yt lain mukaan tulee mennä ei ole siinä kohtaa tullut minulle niissä kaikissa vaihtoehdoissa on puhuttu työehtosopimuksen muuttamisesta ja sen päivämäärä on ensimmäinen yhdettätoista

rouva puhemies ministeri paatero kuten sanoitte oli luonnollista että paun puheenjohtaja nieminen oli asiasta perillä mutta tämän päivän iltalehdessä tämä paun puheenjohtaja sanoo seuraavaa hän oli yhteydessä yhteydessä omistajaohjausyksikköön heti kun kuuli liikkeenluovutuksesta ja tes siirrosta eli kahdeskymmenesyhdeksäs elokuuta hän kertoo laittaneensa aika monta viestiä ja myös soittaneensa asian takia varmaan enemmän hänen avustajiinsa ja virkakuntaan kuin itse paateroon mutta tästä on omistajan suuntaan viestitetty ministeri paatero teillä on valtiosihteeri teillä on kolme erityisavustajaa onko teillä nyt niin paljon avustajia että viesti hukkuu heidän keskinäiseen viestittelyynsä eikä tavoita ministeriä

arvoisa rouva puhemies on varmaankin tapahtunut niin että jos näitä puheluita on tullut niin kuin tässä ymmärtääkseni ilta sanomien tai iltalehden artikkelissa on ollut niin kuten siinä todetaan se ei ole kohdannut minua se että onko tullut meidän omistajaohjausyksikköön tai jollekin avustajalle siitä en ole vielä saanut selvyyttä varmistan tämän ja jos näin on ollut niin se on tietenkin tarkastelun paikka ja tiedonkulkua pitää parantaa

puhemies rinteen hallituksen toiminta tässä postin tapauksessa ei ansaitse kovin hyvää arvosanaa on kuitenkin syytä keskustella laajemmin niistä työmarkkinaongelmista joista olemme nyt nähneet jäävuoren huipun ihmisten ei voi edellyttää tekevän työtä palkalla jolla ei pysty elämään se että palkkojen polkeminen sallitaan työvoimavaltaisilla aloilla on järjetöntä myös julkisen talouden kannalta koska alipalkatut ihmiset tarvitsevat tulonsiirtoja perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti vastustaneet halpatyömarkkinoiden luomista etenkin maahanmuuton avulla sosialistihallituksen vakiovastaus on että samat koskevat kaikkia no nyt olemme nähneet miten paljon niistä teseistä on apua tämän ongelman ehkäisemisessä mitä hallitus aikoo tehdä laillisen palkkojen polkemisen saamiseksi kuriin niin postissa kuin muuallakin

arvoisa puhemies erittäin tärkeä kysymys ja haluan todeta tässä että hallitukseni alusta lähtien totesi että tämmöisiä palkkojen heikennyksiä työehtosopimuksesta toiseen siirtämällä ei tulla hyväksymään ja tämä on lopputulos tässä kiistassa yksikään ihminen ei siirtynyt heikomman työehtosopimuksen piiriin ja tämä tehtiin sen takia että hallitus piti kiinni lupauksestaan ja toteutti sen että seitsemänsadan ihmisen työehdot eivät heikentyneet tässä prosessissa siitä olen ylpeä ja tyytyväinen että tämä hallitus pystyi tämän tekemään

valmius lainsäädännön kehittämiseen sillä tavalla että tällainen työehtosopimusshoppailu loppuu suomesta me tulemme esittämään vaihtoehdot sille miten tämä tullaan toteuttamaan tulemme tuomaan eduskuntaan sellaisia esityksiä esityksiä joilla tämä työehtosopimusshoppailu saadaan suomessa hillittyä

tämän pääministerin vastauksen kautta päästään oikeastaan siihen asian pihviin miten tämän maan kansallisvarallisuutta hoidetaan te sanoitte pääministeri nyt tässäkin että olette jo alun perin ja julkisuuden tietojenkin mukaan jo kesällä sanonut että työehtoshoppailua ei hyväksytä ja olette sitä kautta julkisuuden kautta ohjannut myös postia että näin ei tulisi tehdä miten ihmeessä te päästitte syntymään tilanteen jossa oli kaksi omistajan linjaa se mitä te ja ministeri paatero sanoitte julkisuudessa oli aivan toinen kuin mitä omistajan siis valtion lukuun toimivan yhtiön hallitus toteutti päätöksissään elokuussa niihin ei puututtu etukäteen eikä edes jälkikäteen kuten on käynyt ilmi kiistatta kahdeskymmenesensimmäinen elokuuta teille on raportoitu hallituksen päätöksistä postin sisältä

puhemies

postin hallituksen kokousmatkan jälkeen kymmenes viiva kahdeksastoista päivä san franciscoon postin hallitus oli tehnyt tuolla matkalla päätöksiä henkilöstöpolitiikkaan liittyen hallitus esitteli kahdeskymmenesensimmäinen kahdeksatta omistajaohjausministeri paaterolle päätöksiään joittenka mukaan postin hallitus oli päättänyt että kahdeksantuhattasata ihmistä siirretään ensimmäinen yhdettätoista liikkeen luovutuksen perusteella toiseen yritykseen ja että postin pakettilajittelijaa siirretään toiseen sopimukseen ensimmäinen yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista ministeri paatero on todennut että tämä ei hallitukselle käy omistajalle ei käy ja tuon keskustelun jälkeen posti muutti tilannetta kahdeskymmeneskahdeksas päivä seitsemänsataa ihmistä siirrettiin ja se oli vastoin omistajan selkeätä tahtotilaa

rouva puhemies pääministeri rinne te sanotte että hallitus on tes shoppailua vastaan jhl on käynyt nyt turussa viime päivinä työtaistelua kuten olette varmasti tietoinen turussa nimittäin kaupunginyhtiö arkean tuhatviisikymmentä työntekijää ollaan vaihtamassa toiseen tesiin ja heidän palkkojaan aiotaan polkea asian ratkaisivat äänestyksessä vihreät ja keskusta miksi pääministeri rinne te sallitte hallituskumppanienne harjoittaa sitten tällaista tes shoppailua

arvoisa puhemies jos kaikkia tämän maan kuntien päätöksiä lähdetään tarkastelemaan löytyy varmaan hyvin erilaisia päätöksiä erilaisissa tilanteissa minä en tunne tuota turun tilannetta mutta tiedän tämän hallituksen tahtotilan ja se on että tässä suomalaisessa yhteiskunnassa työehtoshoppailua ei tule harrastaa ja niin kuin sanoin tämä hallitus tulee tekemään esitykset siitä millä tavalla tämä suomalainen työehtoshoppailu

puhemies todellakin kun poliitikot puuttuvat työmarkkinoiden toimintaan syntyy sutta ja sekundaa ja kyllä sitä valitettavasti tässä on nyt ollut ihan riittämiin kun tässä on julkisuuden kautta lähinnä nyt tietoja saatu ja siellä ovat vilahtaneet sdpn tekemät muistiot ja päätökset omistajaohjaukseen liittyen ja kun minun tietääkseni hallituksessa on kuitenkin neljä muutakin puoluetta niin haluaisin kysyä teiltä vaikkapa keskustan ja vihreiden ministeriryhmiltä oletteko te olleet mukana siunaamassa näitä toimintalinjoja onko teillä joku mielipide ylipäänsä näihin asioihin oletteko te sitä mieltä että sdpn pääministeri ja omistajaohjausministeri ovat toimineet tässä nyt oikein tuetteko te tätä toimintalinjaa

arvoisa rouva puhemies täällä tietääkseni emme vastaa eri puolueina vaan vastaamme hallituksena tässä tapauksessa jokaisella ministerillä on omat vastuut ja tässä kohtaa minun vastuullani kunnat valtionhallinto julkinen ict ja omistajapolitiikka se että minä keskustelen pääministerin kanssa ja informoin hänet on mielestäni vähintäänkin kohtuullista monista muistakin asioista jotta pääministeri tietää mitä tässä tapahtuu maan kaikkien ministereitten tasolla minä olen se ministeri joka tällä hetkellä vastaan siitä omistajaohjauspolitiikasta teillä on monilla tietoa siitä kuinka haastavia tehtäviä siihen on liittynyt vuosien aikana erilaiset kollegat aikaisemmiltakin vuosilta ovat olleet ryöpytyksessä niin täällä salissa kuin mediankin puolelta tämä on ollut tehtävän vastaanottaessa tiedossa

arvoisa puhemies edustaja orpo teidän kysymyksenne näyttää tarkoittavan selkeästi sitä että kokoomus ei hyväksy tätä lopputulosta siis sitä että työehtosopimuksia ei heikennetty tämän hallituksen aivan keskeinen tavoite tässä työriidassa siis niissä kahdessa työriidassa oli pysyä erossa työehtosopimusneuvotteluista ja huolehtia siitä että tämä riita joka koski niitä seitsemääsataa ihmistä saadaan ratkaistua sillä tavalla että yhdenkään työntekijän työehdot eivät heikkene tässä tämä hallitus onnistui arvoisa edustaja orpo tässä tämä hallitus onnistui ihmettelen myöskin perussuomalaisten

arvoisa puhemies nyt on käynnissä tämän vaalikauden suurin työllisyyteen vaikuttava asia eli työmarkkinakierros työmarkkinakierroksella ratkotaan palkansaajien ostovoimakysymyksiä mutta toisaalta myös samassa yhtälössä yritysten toimintakykyä työllistää ja luoda kasvua tähän maahan eri aloilla eri yrityksissä nämä ovat hyvin yksityiskohtaisia ja sen takia poliitikkojen ei pidä sekaantua näihin asioihin niitä asioita kuten palkkakysymyksiä ei pidä ratkoa yksityiskohtaisesti kyselytunnilla mutta ei myöskään hallituksen toimesta no nyt valtiovarainministeri lintilä kauppalehdessä sanoo että ei pitkälläkään tikulla pidä koskea ja pääministeri vielä sunnuntain kyselytunnilla sanoi että ei hallitus osallistu no nyt kun työmarkkinajärjestöt katsovat tätä kyselytuntia ja kysyvät kysymyksen osallistuuko hallitus jatkossa neuvotteluihin vai ei niin valtiovarainministeri lintilä mikä on teidän kantanne

arvoisa puhemies työmarkkinakierroksesta näyttää tulevan verrattain haastava mutta se on äärettömän tärkeä suomalaiselle taloudelle kansantaloudelle tietysti meidän kaikkien tulee tehdä parhaamme tukeaksemme neuvottelutuloksia ja sitä että päästään sopimuksiin mutta työmarkkinoilla on lähdetty nyt liittokohtaisiin sopimuksiin ei keskitettyihin voiko sanoa että vanhassa ajassa ehkä hallituksella valtiolla olisi ollut enemmän roolia olisi voitu tehdä tehdä ehkä verotuksellisia ehkä joitain rahapohjaisiakin toimia mutta on aika kestämätön tapa jos me liittokohtaisissa neuvotteluissa lähtisimme hallituksen puolelta liikkeelle eli tähän perustuu se että me emme tule lähtemään hallituksen puolelta aktiivisesti toimiin vaan meidän lähtökohtamme on se että annamme neuvotteluille työrauhan ja toivomme ihan rauhassa tekemään hyvää tulosta koska kansantalouden kannalta nämä ovat äärettömän vaarallisia tilanteita

arvoisa puhemies edustaja häkkänen tosiasiallinen tilanne on tässä nimenomaisessa riidassa tässä posti riidassa se että oli kaksi asiaa toisistaan erillistä asiaa jotka linkittyvät kuitenkin toisiinsa ensimmäinen asia oli paltan ja paun välinen työehtosopimus joka oli ajautunut työriitaan sovittelijan toimiston selvitettäväksi toinen asia oli sitten postin sisällä omistajaohjaukseen liittyvä asia jossa seitsemänsataa ihmistä siirrettiin valtion yksin omistamassa yrityksessä heikomman työehtosopimuksen piiriin tämä haluttiin korjata tämä hallitus halusi että seitsemänsataa ihmistä ei siirry heikompien työehtojen piiriin ja tämä hoidettiin kuntoon oliko tämä teistä väärin

arvoisa puhemies suuressa kuvassa tilanne on se että postimaksut on nostettu pilviin postinjakelua on heikennetty ja postikonttoriverkosto on alasajettu vedoten heikkoon kannattavuuteen kuitenkin tosiasia on se että tilinpäätöksestä käy ilmi että varsinaiset postipalvelut ovat tuottaneet viime vuosina satojen miljoonien voiton mutta logistiikkapalvelut ovat kannattamattomia ja tuottaneet satojen miljoonien tappion postin tulisi valtionyhtiönä hoitaa peruspalvelunsa mahdollisimman kustannustehokkaasti peruspalveluiden hintoja nostamalla kerätyt voitot on kuitenkin käytetty ulkomaanseikkailuihin yksityisten toimijoiden kanssa kilpailuun ja jopa toimitusjohtajan golfosakkeen rahoittamiseen ministeri paatero kysynkin teiltä oletteko saanut postin tulonmuodostuksesta omistajaohjausministerinä haluamanne tiedot katsotteko että ne tiedot ovat olleet totuudenmukaisia ja mihin toimenpiteisiin olette ryhtynyt jotta peruspalveluiden hinnat saadaan kohtuulliselle tasolle eikä kerätyillä voitoilla rahoiteta muuta oheistoimintaa

arvoisa rouva puhemies meillä on niin kuin kysyjä hyvin totesi meneillään samaan aikaan useita eri kysymyksiä ensinnäkin hallitusohjelmassa lukee jo että postipalvelulaki arvioidaan uudelleen elikkä se laki joka määrittää yleispalveluvelvoitteen sen että jokaiseen kotiin on niitä kirjeitä tultava sen kuinka monena päivänä viikossa ja sen miten meillä verkko myöskin palvelupisteiden osalta muodostuu tähänhän tehtiin edellisen hallituksen aikana muutoksia jolloinka markkinaa avattiin nämä postin sisäiset asiat joihin viittasitte esimerkiksi tilinpäätös ynnä haluan vielä paljon paremmin selvittää kuin olen tähän mennessä ehtinyt nyt tämän viikon aikana ja sitten näihin kysymyksiin miten posti on toiminut aiemmin muun muassa venäjän puolelle menosta ja muista semmoisista kokeiluista jotka on sitten jouduttu vetämään alas nämä on tehty aiemmin ei edes välttämättä tämän nykyisen postin hallituksen aikana vaan osa jo aiemmin ja tietenkin myöskin nämä pitää nyt perata läpi

arvoisa rouva puhemies ensin osanottoni kansanedustaja maarit feldt rannan poismenon johdosta viime hallituskaudella kuultiin kymmeniä jos ei satoja kertoja että asiat ovat huonosti valmisteltuja sen takia ministereille hankittiin uusia tällä hetkellä teillä ministeri paatero on valtiosihteeri valtteri aaltonen joka on oikeustieteiden lakimies lauri finer joka on veropoliittinen osaaja minna salminen joka on jhln neuvottelija ja laajasti eri ay liikkeiden tehtävissä ollut teillä on paavali kukkonen joka vastasi omistajaohjauksesta ja omistajaohjausyksikössä on viisitoista ihmistä kaksi semmoista jotka vastaavat postista kuitenkin te te olette saaneet aikaiseksi tämmöisen sotkun ja yhtä päivämäärää ei ole löydetty näistä papereista miten on mahdollista mitä nämä avustajat ja nämä muut ihmiset tekevät siellä kun eivät avusta teitä ihan selvästi toinen juttu on se mitä myös pääministeri rinteeltä kysyisin onko tämä omistajaohjausministerin tehtävä semmoinen joka hoidetaan vasemmalla kädellä siinä on kuusikymmentäkuusi yritystä ja

juuri niin kuin edustaja harkimo totesi yhtiöitä on varsin paljon niistä kuusikymmentäkuusi on se se kokonaismäärä joista siis noin puolet on siellä omistajaohjausyksikön sisällä ja muissa ministeriöissä sitten osa tehtävät jotka jotka sitten kuuluvat ministerille ovat ensisijaisesti sen periaatepäätöksen elikkä sen koko linjauksen tekeminen mitä tämä hallitus haluaa omistajaohjaukselta ja yhtiöiltä toinen iso tehtävä on tietysti sitten määrittää näitten linjausten lisäksi näitten yhtiöiden hallitukset nyt tässä ensimmäisen puolen vuoden aikana emme ole siis vielä ehtineet saamaan valmiiksi sitä sitä periaatelinjausta edellisellä kaudella taisi mennä vielä kauemmin aikaa ja toisaalta on tainnut muutamaan yhtiöön tulla muutamia vaihdoksia yhtiöiden hallituksen jäseniin mutta se on se ensimmäinen ja suurin keino millä vaikuttaa näihin yhtiöihin
ja tähän kysymykseen viimeinen kysymys edustaja ikonen
arvoisa puhemies todellakin on hyvä että sopu on löytynyt mutta kyllä tähän vyyhteen on liittynyt paljon huolenaiheita ihan siihen että miten suomi on saanut kärsiä nyt viime viikkoina minkälaista tietoa on annettu eduskunnalle mikä hallituksen rooli on ollut näissä palkkaneuvotteluissa ja minkälaista omistajaohjaus on otankin tämän viimeisen kysymyksen liittyen tähän omistajaohjaukseen suomalaisten kansallisomaisuus joka on valtionyhtiöissä ansaitsee laadukasta omistajaohjausta miljardien omaisuutta ei voi hoitaa ihan miten vain vaan omistajaohjauksen tulee olla kaiken kaikkiaankin pitkäjänteistä kysynkin asianomaiselta ministeriltä mitä aiotte nyt tässä tilanteessa tehdä luottamuksen palauttamiseksi valtion omistajaohjaukseen

arvoisa rouva puhemies äsken jo hieman totesin että se suurin linjaus on se omistajapoliittinen periaatepäätös missä linjataan

koskevat linjaukset seuraava on tietysti se että nämä hallitusten valinnat tulevat ajankohtaiseksi pääasiassa siis ensi keväänä siinä kohtaa tarkastelemme niitä me voimme koko eduskunnan ja kaikkien puolueiden kanssa yhdessä myöskin omistajaohjausta käydä läpi edellisellä kaudella juha sipilän toimiessa tässä tehtävässä perustettiin parlamentaarinen työryhmä neuvottelukunta nimeltään ja olen ajatellut että tämä kokoonpano jossa eduskuntapuolueet ovat edustettuina kootaan myös tällä kaudella jolloinka tätä yhteistä keskustelua koko tämän salin kanssa päästään omistajaohjauksesta käymään

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa rouva puhemies tietosuojavaltuutetun toimisto on itsenäinen ja riippumaton toimielin joka turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä tämä on tärkeää työtä mietinnössään hallintovaliokunta toteaa että tietosuojavaltuutetun toimiston määrärahassa on tapahtunut myönteistä kehitystä mutta korostaa edelleen resurssien riittävyyden varmistamista tämä on erittäin tärkeä huomio koska nykyisessä verkkoajassa tietosuojan merkitys entisestään korostuu kertomuksessaan tietosuojavaltuutetun toimisto toteaa että tietosuoja on meille menestystekijä niin yksittäisille kansalaisille kuin esimerkiksi yrityksille arvoisa puhemies kävimme syyskuussa lähetekeskustelun tästä tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksesta kaksituhattakahdeksantoista tuolloin yhdeksi puheenaiheeksi nousi tiedonsaantiin liittyvä epävarmuus ja epäkohta mihin oikeuskanslerikin on kiinnittänyt aiemmin huomiota ja tuosta ajattelin muutaman sanan vielä sanoa kyse on siitä että sähköisessä omakanta palvelussa yli kymmenenvuotiaan lapsen terveystietoihin ei pääse käsiksi vanhempi mutta ei käytännössä myöskään kyseinen lapsi rajoitus on apulaisoikeuskanslerin mukaan perusoikeuksien vastainen nyt tähän on tulossa parannusta kun sosiaali ja terveysministeriöstä on tullut tieto että huoltajien pääsyä tuonne omakanta tietopalveluun parannetaan ensi vuonna mutta silloinkaan yli kaksitoista vuotiaan lapsen vanhemmat tai huoltajat eivät eivät näitä tietoja tietoja saa sieltä omakanta palvelusta pidän hyvin tärkeänä sitä että vanhemmilla olisi mahdollisuus nähdä oman lapsensa tiedot ja tietää se mitä hänen alaikäiselle lapselleen tapahtuu ja kuuluu useat vanhemmat ovat tästä antaneet palautetta ja kiinnittäneet siihen huomiota koska se vaikeuttaa arkea ja esimerkiksi lapsen sairauden hoitoa poikkeustapaukset ovat ilman muuta erikseen ja niihin järjestelyihin pitää olla mahdollisuus lapsen etu tulee olla ensisijainen mutta myös se täytyy huomioida että vanhemmilla on ensisijainen kasvatus ja hoitovastuu lapsista on hyvä että ministeriö on nyt lähtenyt kehittämään tätä omakanta palvelua mutta näyttää siltä että edelleen siinä on vielä parannettavaa

arvoisa puhemies kuten hallintovaliokunnan mietinnössäkin todetaan yleinen kiinnostus tietosuojaa kohtaan on noussut ja ihmiset ovat entistä tietoisempia tietosuojaoikeuksistaan tietosuoja onkin nähtävä monessa suhteessa menestystekijänä yksilöiden kohdalla kysymys on henkilötietojen paremmasta suojasta ja mahdollisuudesta hallita omia tietojaan yrityksille ja myös julkishallinnolle vastuullisesti hoidettu tietosuoja on kilpailuetu toki toinen kilpailuetu yritykselle on avoimuus ja läpinäkyvyys ja siksi esimerkiksi yleisöjulkisuuden lisäämisen yrityksen velvoitteiden hoitamisessa tulisi olla tavoitteena myönteisen yrityskuvan lisäksi se helpottaisi yritysten hallinnollista taakkaa ja helpottaisi viranomaisten tietosuojavaltuutetun työssä ohjaus neuvonta ja viestintä ovat oleellisen tärkeää työtä kansalaisten koulutuksen lisäksi myös viranomaistahot tarvitsevat jatkuvaa koulutusta sillä erityisesti julkisuuslainsäädännön ja tietosuojan välisen suhteen tasapainon arvioimiseen hallinnon rekisterinpitäjät tarvitsevat usein apua ja tukea

esimerkkinä niistä on kuntien ja kelan välinen tiedonvaihto perustoimeentulon kohdalla lainsäädännössä on vain muutamia säännöksiä jotka mahdollistavat oma aloitteisen tiedonvaihdon kelan ja kunnan välillä ilman asiakkaan suostumusta vaikka kummankin toimijan työtä ohjaa ensisijaisesti asiakkaan etu

yhteenvetona voidaankin todeta että viranomaiset tarvitsevat edelleen paljon ohjausta tietosuojasta ja tietojen luovuttamisesta mutta jonkin verran meillä on myös lainsäädännön tarkistamisen tarpeita vaikka tietosuojavaltuutetun toimiston resursseissa on tapahtunut parantumista niin edelleen siellä toimitaan tarpeeseen nähden niukoilla resursseilla olemassa olevilla resursseilla olla vaikea hoitaa esimerkiksi oikea aikaista ja riittävää ohjeistusta ja neuvontaa pitää huolta vireille tulleiden asioiden käsittelyajoista ja tehdä tehokasta valvontaa arvoisa puhemies tämän lakiesityksen lähetekeskustelussa esitin huoleni myöskin geenitiedon tietosuojasta haluan tässäkin tuoda tämän asian uudelleen esille vaikka toki hyvin ymmärrän että hallintovaliokunnan oli kenties vaikea lähestyä asiaa koska geenitietohan mielletään usein stmn asiaksi meillä on suomessa viime vuosina voimallisesti korostettu että sosiaali ja terveystiedon käyttöä tutkimuksissa ja ja innovaatiotoiminnassa tulee helpottaa suomella on tässä hieno mahdollisuus luoda uutta kasvoa koska meillä on korkealuokkaiset tietovarannot hyvät järjestelmät ja mahdollisuus toimia tehokkaasti ja ihmiset luottavat tutkimukseen hyvänä lähtökohtana on nähty se että suomessa pienessä maassa on saatavilla geeniperimältään erityisen suotuisa väestö samalla on ajateltu että olisi tarpeen toimia nopeasti koska muutkin maat ovat mukana kilpajuoksussa kansainvälisistä tutkimus ja innovaatiopanoksista käsittääkseni eun uusi tietosuojalainsäädäntö asettaa asettaa kuitenkin esteitä laajalle tietojenkeruulle sen lähtöfilosofia lienee siinä että kun geenitieto kerran on niin arvokasta niin sitä olisi parempi kerätä varoen ja vähän kerrallaan asioista selkeästi tiedottaen ja käyttötarkoitusta etukäteen määrittäen samaan aikaan on lisääntynyt tietoisuus tietosuojan merkityksestä kun maailmalla on paljastunut skandaaleita tietosuojamurroista ja tietosuojan leväperäisestä tasosta erityisesti geenitiedon suhteen tuli lunta tupaan islannissa konkurssin tehneen biopankin ja skotlannissa esille tulleiden ongelmien myötä vakava huoli on herännyt siitä voiko geenitietoa varmuudella anonymisoida eli taata ettei näytteenantajia voida tunnistaa toisaalta on myös syytä kysyä onko riskinä että tämä tieto leviää sellaisille tahoille joille sitä ei ole tarkoitettu geenitieto on arvokasta ja herkkää terveystietoa joka kiinnostaa hyvin monenlaisia toimijoita jopa rikollisia ja siksi se ei saa joutua missään tapauksessa väärin käsiin arvoisa puhemies esimerkki leväperäisestä

ajattelusta tietojen keräämisen suhteen sosiaali ja terveystoimessa oli mielestäni viime kauden lopulla hyväksytty niin sanottu toisiolaki jonka tarkoitus oli jouhevoittaa sosiaali ja terveystiedon keruuta ja ennen kaikkea sen välittämistä eteenpäin yhdeltä luukulta kansainväliseenkin käyttöön siis tämän toisiolain tarkoituksena oli luoda ajanmukaiset ja yhdenmukaiset edellytykset sosiaali ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin tutkimuksiin kehittämis ja innovaatiotoimintaan opetukseen tietojohtamiseen viranomaisohjaukseen ja valvontaan sekä suunnittelu ja selvitystehtäviin kaikki erittäin hyviä tavoitteita

valiokuntakäsittelyn aikana niin paljon muutoksia ja lisäksi vielä nopealla aikataululla on riskinä että lakiin jäi pahoja valuvikoja ja ja jopa virheitä jotka voivat vaarantaa ihmisten tietosuojan paikkailun ja korjailun takia lakiesitys jäi epäselväksi ja sekavaksikin joiltakin osin ja kyllä minulle jäi huoli siitä mitä ihmisten tiedoille voi tapahtua toivon ettei mitään pahaa tapahdu ja kaikki menee hyvin mutta minun mielestäni tällaista riskiä ei olisi pitänyt ottaa

lupaa niitä jakaa mielestäni meidän tulisi suhtautua nykyistä vakavammin geeniteknologiaan liittyviin tietosuojauhkiin ja tämän johdosta tulisi löytää taho joka ottaisi tämän asian kokonaisvaltaisesti hoitaakseen luin hallintovaliokunnan mietinnön tietosuojavaltuutetun työmäärästä ja epäilen riittävätkö tietosuojavaltuutetun resurssit tämän laajan erittäin monimutkaisen ja vaikeankin asian haltuun ottamiseen joka tapauksessa päätä ei voi pensaaseen laittaa ja geenitiedon tietosuoja vaatisi pikaisesti perusteellista paneutumista asiaan kiitos

arvoisa rouva puhemies tässä edellä edustaja mäkisalo ropponen ja jo edustaja aittakumpu käyttivät erittäin hyvät puheenvuorot eikä niihin ole paljon lisättävää mutta ehkä muutama näkökulma kuitenkin arvoisa puhemies itse kannan myös huolta siitä että tietosuoja ei saa estää perheiden sisäistä tiedonkulkua kyllä vanhemmilla täytyy olla vastuu ja myös mahdollisuus omien lastensa asioita huolehtia niin että lapset voivat kasvaa terveiksi ja turvallisessa ympäristössä lasten ja nuorten parissa työskentelevien viranomaisten vaikeus välittää tietoa toisilleen kuten edelläkin edustaja mäkisalo ropponen kuvasi tosiaan johtuu hyvin pitkälle ehkä siitä että tietosuojalainsäädäntöä ei tunneta kyllä nämä asiat jos mitkä täytyy tässä yhteiskunnassa saada kuntoon ei voi olla niin että koululla vaikkapa opettajainhuoneessa moniammatillisesti ollaan käymässä keskustelua ja

olemme siirtyneet tällaiseen sähköiseen tiedonvälityksen aikaan ja olemme jokainen omien mobiililaitteidemme kautta jatkuvasti kytkettynä tuonne internetiin globaaliin yhteisöön ja sinänsä varmasti noin juridisteknisesti omalla suostumuksellamme jatkuvasti luovutamme omia tietojamme ovatpa ne tietoja sijainnistamme ovatpa ne tietoja kiinnostuksemme kohteista tai poliittisista mielipiteistämme no meille

minkälaisia ihmisiä olemme ja minkälaisia vaiheita arjen elämässämme kohtaamme ja tämä on varmasti se oikeasti iso kysymys tätä ei kuitenkaan millään tavalla oikeastaan käsitellä tässä tietosuojavaltuutetun kertomuksessa eikä hallintovaliokunnan mietinnössä tämä on toki niin iso kysymys arvoisa puhemies että eihän meillä kellään ole antaa mitään yhtäkkistä reseptiä miten nämä kysymykset saadaan kuntoon mutta tätä aihetta ei pidä sivuuttaa tässä

arvoisa puhemies edelliset puheenvuorot kiinnittivät huomiota tärkeisiin asioihin ja tulen tähän vähän omasta tulokulmastani siitä nimittäin että tässä nykyisessä digitalisoituneessa tietoyhteiskunnassa tietosuojavaltuutettu tekee ensiarvoisen tärkeää työtä erityisesti kuluttajan ja kansalaisen näkökulmasta nämä asiat tulivat tutuksi viime kaudella ja ovat tuoreessa muistissa liikenne ja viestintävaliokunnasta jossa tietosuojavaltuutettu oli usein lausumassa viestintäpuolen asioihin olen hallintovaliokunnan tavoin huolissani siitä että resurssit tämän ensiarvoisen tärkeän tehtävän hoitamiseen eivät ole sillä tasolla kuin niiden pitäisi olla miksi resurssit erityisesti pitäisi turvata on mielestäni se että vaikka olisi mitä valtuuksia toimia niin tosiasiassa tietosuojavaltuutettu ei pysty tehokkaasti hoitamaan tehtäviään siihen ei ole edellytyksiä jollei ole henkilöresursseja riittävästi valtuudet eivät silloin auta ammattitaustani puolesta tiedän että nämä asiat ovat hyvin mutkikkaita aikaa vieviä ja osaamista vaativia jos näitä asioita kyselevä ja selvittävä ei osaa asiaansa niin yritykset ja virkakoneisto vievät tätä kyllä kuin litran mittaa yrityksillä on lobbarinsa ja kallispalkkaiset lakimiehensä ja valtionhallinnon ensisijainen intressi monestikaan näissä asioissa ei ole palvella kansalaista valitettavasti tällaiseen käsitykseen tullut kannatan näissä asioissa tiettyä lähtökohtaista epäluuloisuutta elikkä yritykset ja viranomaiset eivät ole lähtökohtaisesti tietosuojan puolella ellei siitä ole niille hyötyä tietosuojasta huolehtiminen kuuluu valtiolle ja yhteiskunnalle ja yhteiskunnan puolesta taas näistä asioista huolehtii etulinjassa tietosuojavaltuutettu

arvoisa puhemies me käsittelemme täällä tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomusta viime vuodelta todellakin tietosuoja on menestystekijä niin kuin täällä todetaan ja se on tehty aikoinaan ihmisen parhaaksi tietosuojahaasteitahan on meillä hyvin paljon mitä enemmän meillä on sähköisessä muodossa asiakirjoja sitä suurempi haaste ja mitä enemmän meillä on informaatiota ja tietoa ihmisestä sitä enemmän niitä haasteita sitten on täällä on käytykin niitä läpi itse saanut terveydenhuoltoon ja muistan kun se ensimmäinen puoli vuotta oli sitä että taottiin selkäytimeen tietosuojaa ja vaitiolovelvollisuutta eli siinä mielessä se on itsestäänselvyys haluan kuitenkin tuoda erään näkökulman pitäisi miettiä esimerkiksi sitä yhteistyötä jossa tietojen on kuljettava viittaan vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista kun näimme ja saimme lukea lehdestä että mielenterveysongelmista kärsinyt kuljettaja ajoi autolla jalankulkijoiden päälle tapaus herätti hyvin paljon keskustelua esimerkiksi siitä mistä ihmiset saavat apua kun läheisen uhkaava käytös pelottaa lehtitietojen mukaan yliajajalla oli ollut vakavia mielenterveyden ongelmia jo pitkään ja hän oli ollut niiden vuoksi useita kertoja sairaalahoidossa hän oli aiemmin syyllistynyt myös rikoksiin median tietojen mukaan helsingin yliajajan omaiset olivat lukuisia kertoja yrittäneet saada läheiselleen apua eri viranomaisilta koska toimin tuolloin sisäministerinä tapauksen jälkeen minulle tuli runsaasti kysymyksiä

mistä apua saa kun läheinen pelottaa viranomaisten on pystyttävä tarjoamaan huolestuneille omaisille apua ja turvaa tilanne on luonnollisesti hankala jos kyse on rikoksesta jota vielä ei ole tapahtunut poliisin keinot ovat tällöin vähissä mielenterveyspalveluissa kynnys potilaan tahdonvastaiseen hoitoonkin on korkea niin kuin tulee ollakin perus ja ihmisoikeuksia korostavassa yhteiskunnassa arvoisa puhemies viime vuosina uhkien käsittelyä ja torjuntaa on kehitetty aktiivisesti niin poliisissa kuin siellä sisäministeriössäkin ja tätä työtä on edelleen jatkettava yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa uhka arvioita tekevällä poliisilla tulee esimerkiksi olla käytössään pysyvä valtakunnallinen mielenterveysongelmiin perehtynyt asiantuntijaverkosto tämän käynnistimme silloin tämän tapauksen jälkeen niin että alueilla olisi olisi sitä apua käytettävissä kun uhka arvioita tehdään

käynnistimme ja vahvistimme poliisissa tätä uhka arvioryhmää viranomaisten välinen ajantasainen tiedonkulku on erilaisten uhkatilanteiden ehkäisyssä avainasemassa poliisin pitäisi esimerkiksi tietää kotihälytykselle mennessään jos vastassa on väkivaltainen

kärsivä ihminen tuolloin sisäministeriössä käytiin vakava keskustelu siitä onko lainsäädännössä sellaisia ongelmia että tällainen tilanne on päässyt käymään ja onko meillä mahdollisuus lainsäädännöllä korjata sitä että tieto paremmin kulkisi esimerkiksi turvallisuus ja terveydenhuollon viranomaisten välillä meillähän on jo käytössä oma aloitteisia ilmoitusvelvollisuuksia ja oikeuksia esimerkiksi terveydenhuoltoviranomaisten oma aloitteinen ilmoitusoikeus poliisille uhkatilanteessa on esimerkki toimenpiteistä joilla on pyritty lisäämään mahdollisuuksia tiedonvaihtoon terveysviranomaisten ja poliisin välillä menettelyn toimivuudesta me silloin keskustelimme myös tietosuojavaltuutetun kanssa tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa käymämme keskustelun perusteella tietosuojavaltuutettu oli sitä mieltä että lainsäädäntö ei ole este käynnistimme aikoinaan myöskin keskustelun sosiaali ja terveysministeriön kanssa valitettavasti siellä ei kuitenkaan tästä tästä työstä tullut muutoksia ja siitä syystä sanonkin että nämä ovat sellaisia asioita joita meidän on edelleen pohdittava miten voidaan turvallisuutta lisätä tietosuojaa tietosuojaa rikkomatta mutta kuitenkin niin että

se tieto välittyisi yhteistyössä jos on uhkaava tilanne edessä meillähän on joitain ilmoitusvelvollisuuksiakin lainsäädännössä esimerkiksi lääkärin on ilmoitettava itsetuhoisista tai muille vaarallisista mielenterveyspotilaista poliisille esimerkiksi aselupahakutilanteessa arvoisa puhemies yhteistyötä ja tiedonvaihtoa turvallisuusviranomaisten ja sosiaali ja terveyshuollon henkilöstön välillä on lisättävä siihen johtopäätökseen olen vuosien varrella tullut jos se edellyttää lainsäädäntömuutoksia niin ne on rohkeasti tehtävä ellei käytäntöjä on kehitettävä joka tapauksessa toivonkin että tämä otetaan vakavasti koska vaikka puhun tässä nyt aikoja sitten kaksituhattaseitsemäntoista tapahtuneesta tilanteesta niin halusin tällä vain muistuttaa että

läheltä piti tilanteita ja tiedonvaihtotarpeita meillä on joka päivä poliisit joutuvat esimerkiksi tilanteisiin kylmiltään tietämättä mikä siellä on vastassa siitä syystä toivonkin että yhteistyötä viranomaisten välillä edelleen kehitetään kiitos

puheenvuoroihin haluan itse nostaa hallintovaliokunnan jäsenenä pari erityiskysymystä esille tästä hallintovaliokunnan mietinnöstä siinä kolmannessa kappaleessa kerrotaan miten viime vuonna tietosuojavaltuutetun toimiston työmäärä tietyllä numerolla mitaten kolminkertaistui eli tuli käsiteltäviä asioita niin paljon enemmän sitä edeltävässä kappaleessa kerrotaan siitä että eun tietosuoja asetuksen tultua voimaan sen heijastusvaikutukset suomalaiseen lainsäädäntöön ovat erittäin moninaiset ja tässä todetaan näin että kansallisen erityislainsäädännön mukauttaminen vastaamaan eun tietosuojasääntelyä on osittain edelleen työn alla sääntelykehikon valtava muutostyö ja sen seuraukset ovat näkyneet merkittävällä tavalla tietosuojavaltuutetun toimiston työssä ja tämä tulee toimintakertomuksessa hyvin esille

ehkä kolmen kuukauden aikana erittäin useasti jo ollut tilaisuudessa kuulemassa tietosuojavaltuutetun tai valtuutetun toimiston muun virkamiehen perusteltuja näkemyksiä näistä tilanteista ja minusta täällä edellä käytetyissä puheenvuoroissa nämä keskeiset ongelmat ovat tulleet jo osin käsiteltyä kysymyshän on pitkälti siitä että digitaalisessa muodossa tällä hetkellä oleva tieto on synnyttänyt kokonaan uudenlaisia haasteita toisaalta kysymys on yksilönsuojasta ja ja yksilönturvasta toisaalta siitä että tiedon paremmalla liikkuvuudella ja esimerkiksi viranomaisten välillä

toisaalta täällä on viitattu ja kerrottu myös siitä minkälaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia tämä on luonut edustaja mäkelän puheenvuorossa ja edustaja mäkisalo ropposen puheenvuorossa molemmissa tuli esille niitä kriittisiä näkökulmia joita esimerkiksi tähän liiketoimintaan saattaa liittyä ja näissä täytyy olla erityisen huolellisia huolellisia itse olen myös sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen joten juuri nämä kysymykset joihin edustaja mäkisalo ropponen kiinnitti huomiota tulevat nyt selvästi olemaan keskeinen työn kohde tässä lähivuosien aikana tämä kokonaisuus on selvästi vaikeasti hallittavissa ihan niin kuin tuossa toimintakertomuksesta annetussa hallintovaliokunnan lausunnossa todettiin ja uskon että meillä tulee olemaan täällä eduskunnassa tähän liittyen aika suuri työ edessä lähivuosina ja tämä haaste on tiedostettu

puheenjohtaja puhemies anteeksi en malttanut olla ottamatta osaa tähän keskusteluun kun kanssa hallintovaliokunnan jäseninä näitä asioita ollaan tässä nyt monta kuukautta pohdittu tässä oli erinomaisen hyviä puheenvuoroja edustajilla aiemmin nimenomaisesti näitä edustaja aittakummunkin mainitsemia kanta palvelua ja alaikäisten alaikäisten lasten tietojen saantia koskien ja sitten tässä mäkisalo ropponen ja risikko menivät näihin terveydenhuollon tietojenanto ja oikeus ja velvollisuus ja turvallisuusseikkoihin niin en voi sairaanhoitajana todeta muuta kuin että todella haasteellisessa viidakossa olemme näiden asioitten tiimoilta tässä tullaan tähän nimenomaiseen kysymykseen siitä että milloin se tietosuoja on niin vahva että ei ole oikeutta antaa sitä tietoa vaikka vastuu esimerkiksi vanhemmilla joistakin seikoista olisi itse leskenä olen tähän asiaan törmännyt useampaankin kertaan esimerkiksi siinä että pankkiasioita hoitaessa minulla on velvollisuus hoitaa lasteni asioita mutta ei olekaan oikeutta saada niitä tietoja niin kyllähän me puhumme erittäin haasteellisista seikoista ja tulemme sitten tässä kohdassa vielä tuohon pankkilakiinkin ja justiin näihin että esimerkiksi nettipankkitunnuksia eivät alle viisitoista vuotiaat saa ja sitten sinä tarvitset niitä monessa asiassa lasten asioita hoitaaksesi niin tämä on semmoinen moninainen verkko jossa tarvitaan yhdenmukaisuutta ja vielä niin että se olisi koko suomessa eikä vain niin että se joku viranhaltija sitten päättää sen se raja missäkin asiassa menee ja ja tästä syystä nimenomaisesti tämä tietosuojavaltuutetun rooli korostuu ja se että että puhutaan nyt tietosuojavaltuutetun toimistosta jossa on siis yksi tietosuojavaltuutettu ja kaksi apulaistietosuojavaltuutettua elikkä kolmen hengen voimin pitää tällaista kokonaisuutta

arvoisa puhemies kiitos kaikille erinomaisista puheenvuoroista tämä on ollut hyvin tarpeellista ja hyödyllistä keskustelua edustaja kautto muistutti meitä todella tärkeästä asiasta väitän että kaikki kansalaiset eivät todellakaan tiedä missä kaikkialla omat tiedot liikkuvat ja miten niitä käytetään ja mihin niitä hyödynnetään digitalisaatiohan mahdollistaa paljon mutta kyllä siihen liittyy myöskin riskejä joita joita kaikki kansalaiset eivät todellakaan tiedä tai tiedosta meitähän voidaan seurata meistä koko ajan liikkuu sitä paikkatietoa ja meistä tehdään koko ajan monenlaisia profiileja joita sitten käytetään kaupallisissa tarkoituksissa tietosuojavaltuutetun resurssit eivät tällä hetkellä kyllä riitä ohjaukseen neuvontaan ja viestintään sillä tavalla kuin olisi varmaankin tarpeen toki kansalaisten koulutus ja tiedottaminen kuuluu kouluille oppilaitoksille ja erilaisille aikuiskasvatusorganisaatioille ja myös medialle ja ja viranomaistahoille mutta sitten jos puhutaan viranomaisten tiedonsaannin turvaamisesta eli juuri siitä mistä lainsäädännön tulkinnasta niin tämä asia olisi kyllä hyvä suunnitella tietosuojavaltuutetun taholta niin että ohjaus olisi samanlaista että joka paikassa suomea olisi samanlainen ymmärrys siitä miten sitä lakia lakia sovelletaan arvoisa puhemies ihan tähän loppuun vielä

toivon että edustaja linden kun on siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa siellä pidettäisiin todella huolta kun siellä todennäköisesti tällä kaudella tullaan käsittelemään näitä erilaisia geenilainsäädäntöön liittyviä asioita niin siellä voitaisiin pohtia myöskin sitä tällä hetkellä yhteiskunnassa ihan oma henkilö varmistamaan tämä geenitiedon suojaus koska minun mielestäni tietosuojavaltuutettu onko hänellä sitä sitä ymmärrystä tietoa mitä tarvitaan juuri tämän erityisen tietosuojan turvaamiseen tämä olisi varmaan semmoinen todella tärkeä tärkeä asia nyt lähivuosina lähiaikoina päättää

arvoisa rouva puhemies täällä on käyty erinomaisia puheenvuoro tästä tietosuojasta se on kyllä tärkeä aihe useinhan lainsäädäntö ei ole tiedonvaihdon este vaan koulutuksen puute niin kuin edustaja auttokin tässä ansiokkaasti jo nosti esiin

ongelmia aiheuttaa myös tietynlainen pelko ja ylivarovaisuus elämme kuitenkin tämmöistä kantelumenettelyn kulta aikaa ja siitäkin olen itse omissa töissäni saanut kyllä oman osani itselläni on runsaasti kokemusta asiasta poliisityötehtävistä joissa eri viranomaisten välillä salataan tietoa tarpeettomastikin ja siten vaikeutetaan asioitten hoitoa edustaja risikko mainitsi kuinka poliisi saattaa joutua menemään tästä syystä usein liiankin vähäisillä tiedoilla sanoisin itse että tilanne on varsinkin ensihoidon puolella huomattavasti huonompi siellä hyvin usein joudutaan todellakin menemään keikoille hyvin vähäisillä käytännössä olemattomilla tiedoilla se jos mikä vaikeuttaa merkittävällä tavalla hoitotoimia ja viivästyttää hoitoa kuka tällaisesta menettelystä kärsii lopulta no kansalainen enkä usko millään että se on lopulta se

arvoisa puhemies aivan totta täällä on tullut esimerkkejä siitä mitkä viranomaistaholla tulevat esiin tällaiset että on vaarana vaarana tapahtua jotain ja se on tällainen uhkatilanne mutta kaiken kaikkiaan minä väitän että ehkä kuitenkin tämä lainsäädäntö pitäisi vielä kerran perata tietosuojavaltuutettu sanoo aina että mikään laki ei estä auttamasta mutta minä väitän että ehkä se on sitten niissä käytännöissä ja mihin täällä edellinen puhujakin viittasi ehkä sitten sen lain tulkinta vaatisi vähän sellaista sanoitusta tämä lainsäädännön perkaaminen ja sanoittaminen ja tulkintahan tulee meille entistä vakavammaksi ja tärkeämmäksi

kun meille koko ajan tulee tällaisia uusia rekistereitä ja uusia tietovarantoja aivan niin kuin genomitieto meidän geenitietomme kaiken kaikkiaan mihin täällä on jo esimerkiksi mäkisalo ropponen ansiokkaasti viitannut meille tulee koko ajan valtavasti tietoa ihmisistä ja sitten meillä on myös valitettavasti tällä hetkellä se että meillä yhdistellään väärin eri lähteistä tietoja ja saadaan ne näyttämään aivan toiselta eli tämä tällainen valetietojärjestelmä mikä nyt on hiljalleen kehittymässä siinäkin me tarvitsemme sitten sitä puuttumista onko meillä työkaluja riittävästi puuttua niihin että on kaksi tietoa kahdesta eri rekisteristä kahden eri ihmisenkin tiedot pahimmassa tapauksessa onko meillä mahdollisuus puuttua siihen kun meillä on meillä on tämä tietosuoja kaikkiin tällaisiin pitää tulevaisuudessa varautua se miksi pyysin erityisesti puheenvuoron oli se että tuossa äsken omassa puheenvuorossani en muistanut kiittää siis tietosuojavaltuutetun toimisto vähillä resursseilla tekee valtavan paljon työtä ja siitä heille suuri kiitos toivonkin että kun sitä tietosuojan tarvetta koko ajan lisää meiltä täältä tulee

se sitten huomioitaisiin siellä resursseissa myöskin sitten myöskin se että että jatkettaisiin paitsi päätöksentekijöiden ja tietosuojavaltuutetun yhteistyötä mutta myöskin viranomaisten ja tietosuojavaltuutetun yhteistyötä siitä syystä että näitä tulkintaongelmia saataisiin pois

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä mietinnön mietinnön esittelee valiokunnan puheenjohtaja risikko

arvoisa puhemies esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia valtioneuvosto on päättänyt lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamisesta kahdeksallatoista miljoonalla eurolla määrärahalisäys lukiokoulutuksen rahoitukseen toteutettaisiin pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävän vähennyksen määrää määrärahalisäys ehdotetaan tehtäväksi pysyvästi esitys liittyy valtion kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä ja tämä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä no käsitteli tätä ja kuuli asiantuntijoita ja valiokunta pitää erittäin hyvänä että hallituksen esitys vahvistaa lukioiden rahoitusta pysyväisluonteisesti kahdeksallatoista miljoonalla eurolla teknisesti lisäys toteutetaan pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävää vähennystä valtion menoja lukion yksikköhinnan vahvistaminen lisää vuosittain noin seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa kuntien omarahoitusosuus lukion yksikköhinnan vahvistamisen määrärahalisäyksestä on noin kymmenen pilkku viisi miljoonaa euroa kunnan osuus kasvaa pilkku yhdeksälläkymmenelläkahdella eurolla asukasta kohden nyt ehdotettu rahoituksen lisäys on valiokunnan saamien asiantuntija arvioiden mukaan hyvin kannatettava mutta valitettavasti edelleen riittämätön aikaisemmin tehtyjen säästöpäätösten vuoksi lukion kokonaisrahoituksesta vähenee edelleen noin sata miljoonaa euroa vuosittain hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää esitystä oikeansuuntaisena tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana arvoisa puhemies lukioiden yksikköhinnan vahvistaminen toteutetaan siten että rahoituksen lisäys kahdeksantoista miljoonaa euroa otetaan huomioon lukiokoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain

b pykälän ensimmäisen momentin mukaan tehtävässä vähennyksessä uudistuksen tekninen toteutustapa on saanut asiantuntijoilta kiitosta edellä tarkoitettu vähennys muodostuu vuosina kaksituhattaneljätoista ja kaksituhattaviisitoista tehdyistä julkisen talouden säästöpäätöksistä vuoden kaksituhattakolmetoista ja vuoden kaksituhattaneljätoista arvioidun kustannustason tarkistusten tekemättä jättämisestä ja vuosien kaksituhattakuusitoista kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista indeksikorotusta vastaavista säästöpäätöksistä

kaiken kaikkiaan vuosittain noin sadankahdenkymmenen miljoonan euron säästötoimet valtionosuusrahoituksen perusteena olevien keskimääräisten yksikköhintojen ja keskimääräisten vos kustannusten välillä on usean vuoden ajan ollut noin tuhannen euron ero

hallituksen

b pykälän mukainen opiskelijakohtaisen yksikköhinnan vähennys vuonna kaksituhattakaksikymmentä on yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi pilkku kolmetoista euroa tämänsuuruinen vähennys yksikköhinnasta tarkoittaa kokonaisuudessaan edelleen laskennallisesti sadan miljoonan euron rahoitusleikkausta lukiokoulutukseen vuonna kaksituhattakaksikymmentä verrattuna tilanteeseen ilman edellä todettuja säästöluontoisia vähennyksiä kunnat ovat suurin lukiokoulutuksen järjestäjä sillä kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia lukio opiskelijoista opiskelee kunnallisissa lukioissa lukiokoulutuksen kokonaiskustannukset olivat seitsemänsataakahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakahdeksantoista asiantuntijalausunnon mukaan valtion yksikköhinnasta tekemien vähennysten jälkeen kunnat vastaavat jo kolmesta neljäsosasta järjestämänsä lukiokoulutuksen kokonaisrahoituksesta valtion rahoitusosuuden ollessa enää neljänneksen uusi lukiolaki on tullut voimaan ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattayhdeksäntoista lukiokoulutuksessa tapahtuvat muutokset kuten uudistuneet opetussuunnitelman perusteet panostaminen opiskelijoiden hyvinvointiin ja opinto ohjaukseen sekä yhteistyön toteuttaminen korkeakoulujen

jatko opintoihin sivistysvaliokunta korostaa että valtionosuusrahoituksen perustana olevien yksikköhintojen tulee olla sellaisella tasolla että ne takaavat riittävän perusrahoituksen ja sitä kautta vakaan ja laadukkaan lukiokoulutuksen sekä mahdollisuuden toteuttaa edellä esitetyt koulutuksen laadulliset kehittämistarpeet aikaisempien vaatimusten lisäksi

on muutoin että liian nopeasti toisiaan seuraavien muutosten toimeenpanon myötä rahoitusvaje jää korjaamatta ja voi jopa tosiasiallisesti kasvaa kun otetaan huomioon toiminnalle asetetut kasvavat laadulliset vaatimukset opetus ja kulttuuriministeriön asettama lukiokoulutuksen rahoitusvaihtoehtotyöryhmä toteaa kahdeksas kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista julkaisemassaan raportissa raportissa että lukiokoulutuksen rahoituksen tulee olla vakaa ja ennakoitava työryhmän mukaan lukiokoulutuksen tulee suunnata riittävät taloudelliset voimavarat lakisääteisten tehtävien hoitamiseen rahoituksenjakojärjestelmän tulisi työryhmän näkemyksen mukaan perustua jatkossakin selkeisiin laskennallisiin kriteereihin ja olla läpinäkyvä ja ylläpitäjäneutraali raportissa todetaan että lukiokoulutuksen rahoitusmalli olisi mahdollista kehittää siten että se ottaa huomioon nykyistä paremmin erilaiset toimintaympäristöt sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että lukion rahoitusmallin tarkastelua jatketaan edelleen asiantuntijakuulemisessa on noussut esiin ajatus siirtymisestä nykyisestä pienlukiolisän käytöstä kohti järjestelmää jossa turvataan lukiokoulutuksen valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus asiantuntijalausunnoissa on esitetty että nykyinen pienlukioiden rahoitusmalli voi osin vaikeuttaa perusteltujen rakennemuutosten tekemistä varsinkin alueilla joilla väestökehitys on ikäluokkien pienenemisen tai poismuuton vuoksi haastavaa pienissä kunnissa yläaste ja lukio toimivat usein yhdessä samat opettajat opettavat molemmissa saavutettavuutta arvioitaessa on tällöin voitava ottaa huomioon lukion merkitys alueen koko koulutustarjonnalle sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että saavutettavuuskriteeri sisällytettäisiin osaksi lukion rahoitusjärjestelmää ja pitää toivottavana että tämänsuuntainen uudistus toteutetaan jopa ennen laajempaa rahoitusjärjestelmän uudistamista arvoisa puhemies vielä rahoituslain kahdennenkymmenennenneljännen pykälän toinen momentti mahdollistaa yksikköhinnan harkinnanvaraisen korottamisen korotuksen on saanut vuosittain noin kolmenkymmenen koulutuksen järjestäjää ne ovat edelleen erityisen pieniä harvaanasutuilla alueilla sijaitsevia koulutuksenjärjestäjiä lukiokoulutusta järjestäviä kansanopistoja pieniä suomenkielisten alueiden sisällä sijaitsevia yksityisiä ruotsinkielisiä koulutuksenjärjestäjiä tai koulutuksenjärjestäjiä joiden opiskelijamäärät vähenevät näiden tahojen todelliset järjestämisen kustannukset ovat usein rahoituksen perusteena olevia keskimääräisiä kustannuksia selvästi korkeammat korotuksiin käytettävän rahoituksen kokonaismäärä on ollut noin kaksi viiva kolme miljoonaa euroa sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä että mahdollisuus yksikköhinnan harkinnanvaraiseen korottamiseen säilyy kuitenkin edelleen valiokunnan yksi päätösehdotushan on

että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen kolmekymmentäviisi kautta lakiehdotuksen tähän mietintöön sisältyy myös yksi vastalause josta sitten myöhemmissä puheissa käytiin kaiken kaikkiaan erinomaisen hyvä keskustelu ja kyllä selvästi oli halu kehittää lukiokoulutusta kiitos

arvoisa rouva puhemies tosiaan kokoomuksen eduskuntaryhmän sivistysvaliokunnan jäsenet jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseen kannatamme sinänsä kyllä tätä lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamista ja tietenkin toivomme että lukiokoulutuksen rahoitus kehittyy myös tulevaisuudessa positiivisesti vastalauseemme kuitenkin perustui siihen että valiokuntakuulemisessa asiantuntijat lähes yksimielisesti nostivat nostivat esiin paitsi tarpeen uudistaa rahoitusjärjestelmää kokonaisuutena myös tarpeen sille että pienten lukioiden lisää olisi valmiutta muuttaa jo tässä vaiheessa saavutettavuuslisäksi asiantuntijakuulemisessa tuotiin esiin sitä erityisesti että tällä hetkellä kun kyse on nimenomaan pienten lukioiden lisästä se saattaa kannustaa myös kasvukeskuksissa siihen suuntaan että lukiot eivät välttämättä ole tarkoituksenmukaisen kokoisia vaikka tässä olisi tarkoituksena ollut ja tulisi olla nimenomaan se että lukiokoulutus on joka puolella suomea saavutettavaa ja sen vuoksi tämä muutos tähän suuntaan olisi erittäin kannatettavaa katsomme myös että lukiokoulutuksen rahoitus olisi hyvä uudistaa kokonaisuutena ja sen lisäksi varmistaa se että lukiokoulutuksen rahoitus vastaa siitä aiheutuvia kustannuksia kuten tuossa valiokunnan puheenjohtaja risikon esittelemässä mietinnössä hyvin hyvin kävi ilmi kunnat vastaavat tällä hetkellä jo hyvin suurelta osin lukiokoulutuksen kustannuksista sekin on hyvä huomata että rahoituslain mukaan tässäkin esityksessä suurimman osan korotuksesta maksavat kunnat vaikka se kokonaiskorotus onkin kahdeksantoista miljoonaa euroa tämän tämän vuoksi esitimme valiokunnassa myös sitä että kun täällä puhutaan oppivelvollisuusiän nostamisesta ja kuulimme asiantuntijakuulemisessa myös siihen liittyen huolenaiheita onko siihen riittävät resurssit varattuna kun hallitus on varannut uusiin velvoitteisiin sataseitsemän miljoonaa euroa ja samanaikaisesti lukiokoulutuksen rahoitusvaje on sata miljoonaa euroa tämän vuoksi me ehdotimme että yksi valiokunnan mietinnön kappaleista olisi korvattu seuraavalla tekstillä hallituskauden merkittävin uudistustavoite on oppivelvollisuusiän nosto kahdeksaantoista ikävuoteen oppivelvollisuusiän pidentäminen ei kuitenkaan ole vaikuttavin tapa puuttua lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen tarvitsemme sen sijaan oikea aikaista tukea sekä panostuksia aina varhaisista vuosista lähtien toisen asteen koulutuksen laadun varmistaminen edellyttää lisäresursseja nykyisiin toimintoihin kuten mietinnössä todetaan hallitus on panostamassa sataseitsemän miljoonaa uusiin velvoitteisiin korjaamatta vanhoja rahoitusvajeita tähän muutosesitykseen yhtyivät myös perussuomalaisten sivistysvaliokunnan edustajat nyt tulevassa valmistelussakin vakava toiveemme on että tämä asiatuntijakuulemisessa esiin tullut huoli otetaan vakavasti ja varataan riittävät resurssit lukiokoulutuksen järjestämiseen sillä jos edetään siihen suuntaan että vain tämä sataseitsemän miljoonaa euroa on käytettävissä se tulee johtamaan todennäköisesti siihen että materiaalimaksuihin tarvittava resurssi joudutaan irrottamaan lukiokoulutuksen laadusta eli opettajaresursseista ja mahdollisista muista lukiokoulutuksen varsinaiseen laatuun vaikuttavista rahoitusmomenteista tämän vastalauseen varsinainen lausumaehdotus kuului näin eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä on muun muassa arvioitava voidaanko pienten lukioiden lisä muuttaa lukiokoulutuksen saavutettavuuslisäksi uuden rahoitusmallin on oltava ennakoitava ja rahoituksen on vastattava paremmin lukiokoulutuksesta aiheutuvia todellisia kustannuksia toivommekin että nyt kun tämä lukiokoulutuksen rahoituksen parannus ehdoton parannus ja kiitämme tulee tulee voimaan jatkossa kuitenkin edelleen hallitus edistäisi sitä että lukiokoulutuksen rahoitus uudistettaisiin kokonaisuudessaan eivätkä lukiokoulutuksen laadun parantaminen ja rahoituksen parantaminen jäisi tähän esitykseen tästähän oli tämmöinen työryhmä joka tosiaan ei tehnyt sitten minkäänlaista ehdotusta siellä oli erilaisia ehdotuksia käsiteltävänä mutta siellä on hyvä pohjatyö tehtynä jonka pohjalta työtä voisi nyt hyvin jatkaa ja tätä lämpimästi toivomme

rouva puhemies tärkeä asia tosiaan ja yritän tässä sinne lehtereille katsoa että onko siellä juuri lukiolaisia aivan mahtavaa ja tervetuloa te olette niin sanotusti ajan hermolla kunnioitan ja arvostan sitä suuresti valtioneuvosto on päättänyt esittää lukiokoulutuksen yksikköhinnan

kahdeksallatoista miljoonalla eurolla lukiokoulutuksen rahoittamiseen toteutettaisiin pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävän vähennyksen määrää määrärahalisäys ehdotetaan tehtäväksi pysyväksi tällä esityksellä toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa lukiokoulutuksen laatua sekä uuden lukiolain toimeenpanoa tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia toteuttaa nykyistä laajemmin lukion syventäviä ja soveltavia kursseja ja siten opiskelijoiden osaamispohjaa jakamalla kursseja opiskelijamääriltään nykyistä pienempiin ryhmiin

miljoonaa euroa nyt ehdotettu rahoituksen lisäys on valiokunnan asiantuntija arvioiden mukaan hyvin kannatettava mutta edelleen riittämätön toisin sanoen olemme oikealla tiellä mutta emme vielä perillä

on myös ensiarvoisen tärkeää että tulevina vuosina voidaan jatkaa nyt valittua lukiokoulutusta tukevaa linjaa jossa lukiokoulutuksen yksikköhintoihin tehtäviä vähennyksiä kavennetaan

oppivelvollisuusiän nosto kahdeksaantoista ikävuoteen siinä yhteydessä joudutaan arvioimaan tasapuolisesti koko toisen asteen koulutuksen kehittämistarpeita ja koulutuksen kustannusrakennetta

jolla turvataan voimakkaammin lukiokoulutuksen valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus pienissä kunnissa yläkoulu ja lukio toimivat usein yhdessä jolloin samat opettajat opettavat molemmissa saavutettavuutta arvioitaessa on tällöin voitava ottaa huomioon

eivät ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä mutta nyt täytyy sanoa rouva puhemies että ensimmäistä kertaa olen täällä nyt kannattamassa kannatan edustaja multalan tekemää vastalauseen mukaista lausumaehdotusta sekä tätä ehdotusta näitä lain perusteluja koskien menihän tämä nyt oikein

nyt varmasti tässä ensimmäisessä käsittelyssä kun ollaan lain sisältöä käsittelemässä tähän ei vielä ole mitään konkreettista ehdotusta mutta haluan kuitenkin tästä lain sisällöstä puhua arvoisa rouva puhemies on hienoa että tässä nyt tällä tavalla hallituksen ja opposition yhteisen keskustelun kautta voimme tosiaan löytää näitä oikeita tapoja isänmaata palvella koska kun puhumme koulutuksesta niin se on varmasti se isänmaan tulevaisuuden tärkein kulmakivi suomi on noussut maailman menestyneimmäksi maaksi nimenomaan siksi että meillä on aina ymmärretty panostaa koulutukseen koulutukseen on itse asiassa panostettu enemmän kuin mitä meillä on ollut varaa panostaa mutta juuri sen vuoksi että on panostettu suomesta on tullut

katsotaan maailman parhaana maana kun maailmalta tännepäin katsotaan näitä panostuksia on syytä jatkossakin jatkaa ja on oikein että nyt myös tällä lakimuutoksella kahdeksantoista miljoonaa euroa lisää lukiokoulutukseen panostetaan kun tätä yksikköhintaa vahvistetaan arvoisa herra puhemies suomen koulutuksen aivan erityinen ylpeydenaihe on on ollut peruskoulu peruskoulua arvostetaan maailman parhaana instituutiona ja niin kuin täällä on hyvissä puheenvuoroissa jo käyty läpi niin monilla paikkakunnilla ympäri suomen peruskoulun yläluokkien hyvä aineenopetus tapahtuu juuri niiden samojen maailman parhaiden opettajien toimesta jotka myös lukiossa opettavat näitä vastaavia aineita tämän vuoksi tämä lukioiden ja peruskoulun yläluokkien kohtalonyhteys on erittäin tärkeä osa tätä suomalaista peruskoulun menestystarinaa jossa jokainen suomalainen lapsi riippumatta omasta sosiaalisesta taustastaan tai siitä missäpäin maata perhe asuu pääsee maailman parhaan koulutuksen piiriin ja saa hyvän pohjan jatko opinnoilleen tästä haluamme pitää kiinni tulevaisuudessakin siksi tämä kokoomuksen esittämä vastalause tai paremminkin kehittämisehdotus siitä että kiirehdittäisiin sitä että lukion saavutettavuus tulisi rahoituskriteeriksi on äärimmäisen tärkeää sen kannalta että nimenomaan joka puolella maata tasokas lukiokoulutus saadaan turvattua ja toisaalta sitten taas niillä paikkakunnilla joissa tosiaan on enemmän nuoria ja enemmän oppilaitoksia pystytään myös sitten järkevää rakenteellista kehittämistä tekemään kun rahoituskriteerit eivät ainakaan ole esteenä eli siksi tämä kokoomuksen esitys rahoituskriteeriksi on mielestäni erittäin kannatettava ja kiirehdittävä arvoisa puhemies vielä lyhyesti myös tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä olen samaa mieltä kuten edellä edustaja multala hyvin puhui että oppivelvollisuuden pidentäminen itsessään ei ole ratkaisu nuorten syrjäytymisongelmaan joka sinänsä on vakava asia ja asia johon tämän salin tulee yhdessä pureutua meidän pitää erityisesti panostaa siihen että siinä vaiheessa kun ollaan toisella asteella nuorella on jo niin sieltä varhaiskasvatuksesta esikoulun kautta kuin sitten peruskoulun kautta ja tietysti ennen kaikkea kodeista sellaiset eväät elämään että koulunkäynti maistuu halutaan oppia valmiuksia entisestään jatkokouluttautua ei pitäisi olla kenellekään pakko mennä toisen asteen opintoihin vaan se pitäisi olla haluttu mahdollisuus ja nämä valmiudet sen ymmärtämiseksi pitää olla kunnossa tässä mielessä itse näkisin ja kokoomus näkee että panostukset tulisi suunnata sinne varhaisempiin vuosiin jotta jokainen nuori on mukana yhteiskunnassa siinä vaiheessa ja siinä iässä kun ollaan hakeutumassa toisen asteen opintoihin

arvoisa puhemies lukiolla on ihan erityinen paikka sydämessäni päättäjänä pitää aina olla vähän varovainen

muistan hyvin myöskin ne vaikeat hetket hukassa olemisen ja jännityksen tulevaisuudesta sittemmin olen päässyt myös työkseni edistämään lukiolaisten hyvinvointia ja laadukasta lukiokoulutusta sekä muun muassa käynnistämään tätä tänään julkaistua historian ensimmäistä lukiolaisbarometria samankaltaisia tarinoita ja muistoja löytyy tämän päivän lukiolaistenkin keskuudesta mutta ikävä kyllä me tiedämme myös että yhä useampi lukiolainen kokee vakavaa stressiä ja uupuu ja tarvitaan muutos tuo tänään julkaistu lukiolaisbarometri kertoo että peräti neljäkymmentä prosenttia vastaajista kokee että opiskelu lukiossa on henkisesti raskasta tytöt vielä poikia useammin aiemmin syksyllä julkaistun kouluterveyskyselyn mukaan lukiolaisista lähes neljäkymmentä prosenttia on kuluneen vuoden aikana ollut huolissaan omasta mielialastaan työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi ennustaa yleistä mielenterveyttä työhyvinvoinnin parantaminen ja yksilöllisten voimavarojen huomiointi työpaikoilla tukevat työntekijöiden jaksamista ihan vastaavasti myös hyvinvointi oppilaitoksissa on aivan keskeistä opiskelukyvyn ja opiskelijoiden mielenterveyden näkökulmasta kouluviihtyvyys yhteisöllisyys ja yksilöllinen tuki auttavat vahvistamaan mielen hyvinvointia jo ennen kuin ongelmat syvenevät tai syntyvät ensinkään jo hyvinvoinnin mutta tietenkin myös koulutuksen laadun näkökulmasta että lukioissa on riittävät voimavarat ja työkalut koulutuksen toteuttamiseen opiskelijoiden tukeen ja sen lukioyhteisön rakentamiseen arvoisa puhemies lukion rahoitusjärjestelmä ei ole maailman yksinkertaisin sillä rahaa tulee useammasta kanavasta ja tänään on tietysti keskeisintä puhua siitä valtion kohdentamasta rahoituksesta lukioille ehkä erityisesti siitä osasta järjestelmää joka on johtanut lukiokoulutuksen rahoituksen nakertamiseen vuosien varrella kun rahoitus perustuu vahvasti aiempien vuosien toteutuneisiin kustannuksiin johtavat kerran tehdyt säästöt tosiasiallisesti lisäsäästöihin ellei tilanteeseen puututa lukiokoulutuksen rahoitukseen on vuosina neljätoista viiva yhdeksäntoista kohdistunut kaiken kaikkiaan vuosittain noin sadankahdenkymmenen miljoonan euron säästötoimet samaan aikaan kuntien osuus lukiokoulutuksen rahoituksesta on kasvanut ja valtion puolestaan kaventunut sivistysvaliokunta on pitänyt ensiarvoisen tärkeänä että tulevina vuosina voidaan kokonaan luopua luopua lukiokoulutuksen yksikköhintoihin tehtävistä vähennyksistä mikä edellyttää noin sadan miljoonan euron suuruista lisärahoitusta lukiokoulutukseen pidän erittäin tärkeänä että tässä salissa löytyisi sellainen yhteinen sitoumus että sitä kohti pyritään tulevien vuosien tulevien vaalikausien aikana yksi tämän hallituskauden isoimmista koulutusuudistuksista on oppivelvollisuusiän nostaminen kahdeksaantoista ikävuoteen jonka tavoitteena on varmistaa että ihan jokainen nuori saa toisen asteen koulutuksen sekä riittävät tiedot ja taidot elämään ja elinikäiseen oppimiseen on tärkeää varmistaa että tämän uudistuksen hyvät tavoitteet eivät vesity toisen asteen koulutuksessa olevien rahoitusvajeiden myötä ja tähän on myös sivistysvaliokunta mietinnössään kiinnittänyt huomiota lukion rahoitusjärjestelmä kaipaa muutenkin uudistamista leikkurit tulee tietenkin poistaa lukion rahoitus vastaa paremmin nykyisiä kustannuksia lisäksi on paikallaan pohtia siirtymistä pienten lukioiden lisästä saavutettavuuskorotukseen jolla kenties voitaisiin paremmin turvata lukiokoulutuksen valtakunnallinen ja alueellinen saavutettavuus tässä kenties voitaisiin edetä jo ennen sitä koko rahoitusjärjestelmän uudistusta joka sekin on tarpeellinen osana hallitusohjelmaan kirjattua lukion laadun ja saavutettavuuden vahvistamista samassa yhteydessä toivon että tutkitaan myöskin valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän rakentamista lukion puolelle ammatillisen koulutuksen tapaan arvoisa puhemies lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat syksyllä kaksituhattakaksikymmentäyksi ehkä parasta on se että lukiolaisten hyvinvointiin panostetaan niiden myötä entistä enemmän seuraava vaihe on paikallisten opetussuunnitelmien rakentaminen toivottavasti siinä työssä löydetään keinoja vähentää pirstaleisuutta ja sisältöähkyä josta lukiolaiset ovat olleet huolissaan olennaista on varmistaa että joka puolella suomea ne lukiolaisuuden kovimmat kokemusasiantuntijat eli lukiolaiset itse ovat tiiviisti mukana paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa kohtuullisen työmäärän innostavan opetuksen ja mielekkäiden sisältöjen lisäksi lukiolaisten hyvinvointi edellyttää laadukasta opinto ohjausta tarvittaessa erityistä tukea sekä apua elämän vaikeissa tilanteissa tähän työhön ja entistä tiiviimmäksi osaksi lukioyhteisöä tarvitaan mukaan myöskin psykologit ja kuraattorit ja siksi hallitusohjelman linjaus opiskeluhuollon sitovasta mitoituksesta toisen asteen koulutukseen tulee todella tarpeeseen lukiolaisten jaksamiseen stressiin ja vaikkapa ihmissuhdepulmiin on pystyttävä reagoimaan jo ennen kuin niitä ongelmia kasautuu vastaavasti tulisi harkita myös opinto ohjaajien mitoituksen säätämistä jotta jokaiselle olisi aidosti tarjolla yksilöllistä tukea siinä elämän tärkeässä nivelvaiheessa arvoisa puhemies lopuksi vielä lukioiden uudistusvauhti on ollut viime vuosina melko kova on tietenkin hyvä ja tarpeen että lukiokoulutus uudistuu vastaamaan tulevaisuuden tarpeita mutta olennaista on myös pitää huolta siitä että nämä uudistukset ehditään toteuttaa ja arvioida huolellisesti nyt on tärkeää tukea lukioyhteisöjä uudistusten läpiviemisessä ja hyvinvoinnin vahvistamisessa kautta linjan toivon mukaan myöskin tulevina vuosina lukiolaisbarometrin kautta tukea tähän työhön ja sen arviointiin nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys on valtavan tärkeä ensimmäinen askel lukiokoulutuksen rahoitustilanteen korjaamisessa työtä riittää tehtäväksi mutta hallitus ansaitsee suuren kiitoksen siitä että suunta vihdoin kääntyy koulutusleikkausten aikakaudesta siirrytään koulutuksen ja sivistyksen uuden arvostuksen aikaan kiitos

arvoisa herra puhemies koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen on tämän hallituksen yksi tärkeimmistä tavoitteista ilman osaamisen vahvistamista emme myöskään onnistu niissä työllisyystavoitteissa joita olemme asettaneet tähän liittyy myös tänä päivänä käsittelyssä oleva hallituksen esitys lukiorahoituksesta kuten täällä on monissa edellisissäkin puheenvuoroissa todettu hallituksen esitys on oikeansuuntainen mutta riittämätön hallituksen esitys vahvistaa lukioiden rahoitusta kahdeksallatoista miljoonalla eurolla

ja sen yksikköhintaa on kuitenkin leikattu vuosina vuosina kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista yhteensä satakaksikymmentä miljoonaa ja se on näkynyt myös lukiokoulutuksen kehittämisessä paikallisilla tasoilla vähennys muodostuu vuosina kaksituhattaneljätoista ja kaksituhattaviisitoista tehdyistä julkisen talouden säästöpäätöksistä vuoden kaksituhattakolmetoista ja vuoden kaksituhattaneljätoista arvioidun kustannustason tarkistuksen tekemättä jättämisestä

ja kaksituhattayhdeksäntoista indeksikorotusta vastaavista säästötoimista elikkä voitaneen todeta että että lukiokoulutuksen valtionosuuskustannukset ovat nyt vuonna kaksituhattaseitsemäntoista olleet vajaat seitsemänsataa pilkku seitsemän miljoonaa euroa näiden kustannustietojen pohjalta on muodostunut

pykälän mukainen lukiokoulutuksen keskimääräinen vuosittainen yksikköhinta kuusituhattakolmesataaviisi pilkku neljäkymmentäneljä euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä jos tätä leikkausta ei olisi tehty elikkä olisimme edenneet sillä toivottavalla tavalla niin tämä yksikköhinta olisi seitsemäntuhattakolmesataayksi pilkku viisikymmentäseitsemän euroa ja kuten valiokunnassa olemme käyneet keskustelua meidän tavoitteenamme on että me pystyisimme siirtymään sellaiseen järjestelmään että tämä leikkuripykälä voitaisiin pikkuhiljaa poistaa käytöstä ja me voisimme siirtyä oikeisiin laskelmiin ja oikeisiin yksikköhintoihin kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan tavoitteena tulee olla että lukiokoulutuksen nykyinen rahoitusvaje korjataan poistamalla yksikköhinnasta tehtävät vähennykset tämä on tärkeää kun arvioimme koko toisen asteen koulutusta sen uudistamista ja siihen liittyvää rahoitusta asiantuntijakuulemisissa nousi esille myös että nykyinen pienlukioiden rahoitusmalli voi vaikuttaa koulutukseen liittyviin rakennemuutoksiin jotka tehdään eri alueilla ja varsinkin niillä alueilla joissa väestökehitys ja ikäluokkien pieneneminen tuovat haasteita koulutuksen turvaaminen alueilla pienissä kunnissa joissa yläkoulu ja lukiokoulu toimivat tiiviissä yhteistyössä jos lukiokoulutus tullaan poistamaan tältä alueelta voi se vaikeuttaa myös yläkoulun toimintaa minkä takia meidän pitää kun me uudistamme kouluverkkoa ja teemme rakenneuudistuksia näillä alueilla tunnistaa tämä kokonaistilanne että me emme lukioratkaisuilla tule heikentämään peruskoulun ja perusasteen koulutusta tästä syystä

myös saavutettavuutta tulee arvioida ja tämä tilanne tulee myös nähdä tässä kokonaisuudessa tähän kokonaisuuteen oleellisesti liittyy myös yksikköhinnan harkinnanvarainen rahoitus tällä hetkellä korotuksen on saanut vuosittain noin kolmekymmentä koulutuksenjärjestäjää tämä on myös tärkeää nimenomaan harvaan asutuilla alueilla ja valiokunnassa meillä oli aivan yksiselitteinen näkemys myös siitä että kun toisen asteen koulutuksen rahoitusta tullaan arvioimaan niin myös tämä rahoitus ja näiden koulujen tulevaisuus tulee tässä huomioida yhtenä osana isompaa kokonaisuutta kiitos

arvoisa

lukiokoulutuksen on kahdella edellisellä hallituskaudella kohdistunut leikkauksia yhteensä noin satakaksikymmentä miljoonaa euroa ja iloitsenkin siitä että valtioneuvosto on päättänyt vahvistaa lukiokoulutuksen yksikköhintaa kahdeksallatoista miljoonalla eurolla hallitusohjelmamme osallistava ja suomi haluaa vahvistaa lukiokoulutuksen laatua ja vielä tuoreen lukiolain toimeenpanoa on tärkeää että annamme lukioille myöskin työrauhan että he voivat kehittää työtään kaikessa rauhassa mitä näistä leikkauksista on seurannut opiskelijaryhmien vähimmäiskoot ovat kasvaneet itsenäisen opiskelun ja määrä on lisääntynyt reilulla kolmasosalla koulutuksen järjestäjistä siihen kaikilla opiskelijoilla ei ole kuitenkaan valmiuksia vajaalla kolmasosalla järjestäjistä paikallisesti tarjottavien syventävien kurssien määrä on vähentynyt pidän tätä erityisen huolestuttavana sillä on yleissivistävä koulu joka antaa laaja alaisen pohjan jatko opinnoille ja elämälle kun jotakin itselle tärkeää ainetta ei voikaan edetä pidemmälle ja syvemmälle kurssikokonaisuudesta tulee pinnallisempi ja hajanaisempi soveltavien kurssien määrä on vähentynyt myös reilulla kolmasosalla järjestäjistä tätäkin pidän epäsuotavana kehityksenä koska soveltavissa kursseissa päästään soveltamaan ja käyttämään tietoa ja oppimaan laaja alaisesti ja teemoittain niissä rakennetaan isompaa kuvaa ja sitä tämä maa tarvitsee sivistysvaliokunta korostaa mietinnössään että pitkällä juoksulla tarvitaan valtionosuusrahoitus joka takaa vakaan ja ennustettavan toiminnan tämä mahdollistaa myöskin kaikkien koulujen ja myöskin lukioiden pitkäjänteisen kehittämisen meidän tulee kehittää koko koulutusjärjestelmäämme kokonaisuutena viime vuosina on ollut eri sektoreitten yksittäisiä uudistuksia nyt meidän täytyy katsoa kokonaisuutta onkin lähdössä liikkeelle koulutuspoliittisen selonteon valmistelu joka katsoo yli vaalikausien toivon että tämä lisäraha auttaa koulutuksen järjestäjiä tuomaan ja tarjoamaan laajemmin lisää lukion syventäviä ja soveltavia kursseja tämä vahvistaa opiskelijoiden osaamisen pohjaa ja syntyy varmasti myös pienempiä ja tehokkaampia opiskeluryhmiä näin voidaan paremmin ottaa myös huomioon erilaiset oppijat ja myös erilainen tuen terve ja tämä koko prosessi edistää koulutuksellista tasa arvoa ja hyvinvointia olemme tänäänkin puhuneet nuorten mielenterveyden ongelmista myös lukiolaisten opiskelijahuollon palveluja ja opinto ohjausta tulee kehittää ja myös kaksoistutkintojen mahdollisuuksia kannattaa vahvistaa jotta erilaiset oppijat saavat hyvän ja vahvan pohjan maailmankatsomuksensa rakentamiseen ja jatko opintoihinsa on tärkeää myös se että säilytämme pienet lukiot jotka usein toimivat peruskoulun yhteydessä samat opettajat opettavat molemmissa pienen lukion lisää pohditaan muutettavaksi saavutettavuuslisäksi saavutettavuudesta tulee pitää huolta koko maassa koulut eivät saa karata liian kauas kodeista myöskään harkinnanvaraisesta korotuksesta ei tule luopua niin kuin kuulimme kolmekymmentäkolme saa sitä tällä hetkellä lukiokoulutusta annetaan esimerkiksi kansanopistoissa joissa opiskelijat myös asuvat tämä on mahdollisuus sellaisten seutujen nuorille joiden lähellä ei ole lukiota joillekin nuorille koulu ja koti samassa paketissa on juuri se oikea vaihtoehto on tärkeää että pidämme sivistyksestä huolta lukio on tärkeä osa suomalaista koulupolkua jota meidän tulee nyt kehittää kokonaisuutena että jokainen löytää oman lahjakkuutensa hyvän buustin elämänikäisen oppimisen polulla

arvoisa puhemies täällä on aivan aiheesta kiitelty tätä lakiesitystä jolla lukioiden yksikköhintaa vahvistetaan aivan erityisen mieluisasti kuuntelin kuitenkin edustaja hyrkön puheenvuoroa jossa selvästi on hänen asiantuntemukseensa perustuen tunnistettu aivan oikein ne lukiokoulutuksen rahoituksen haasteet jotka ovat alkaneet jo useita vuosia sitten itse asiassa ei edes viime vaan sitä edellisellä hallituskaudella sen vuoksi me omassa vastalauseessamme esitimmekin että tätä lukiokoulutuksen rahoitusta tulisi uudistaa kokonaisuutena ja nimenomaan niin että tämä ikään kuin laskevien kustannusten kierre saataisiin katkaistua toivonkin tietysti että kun tulemme toisessa käsittelyssä esittämään tämän lausumaehdotuksemme niin saamme sille tukea myös sieltä hallituspuolueiden suunalta kaikki me tiedämme että lukiokoulutuksen rahoitus on edelleen liian alhaisella tasolla verrattuna niihin toteutuneisiin kustannuksiin ja varmasti kaikki tässä salissa tänäänkin kauniisti lukiokoulutuksen merkityksestä puhuneet ymmärtävät sen tärkeyden koska meillä on yhteinen tavoite siitä että puolet ikäluokasta suorittaisi suorittaisi korkea asteen tutkinnon ja sinne merkittävä väylä tietysti lukio opinnot senkin vuoksi meidän on ehdottomasti huolehdittava siitä että lukiokoulutuksen rahoitus on riittävällä tasolla ja toisaalta siitä että mahdollisesti tulevat uudet uudistukset ovat riittävän voimakkaasti rahoitettuja niin että se ei ainakaan syö lisää lukiokoulutuksen rahoitusta laadun osalta eli esimerkiksi

puhemies täällä on kiitelty tästä ja minä olen samaa mieltä että on hyvä että tätä rahaa tuli mutta kyllä meidän pitää tietysti muistaa se mitä me täällä mietinnössäkin kaikki totesimme että tällä hetkellä kunnat kuitenkin rahoittavat lukiota kolme neljäsosaa näistä kustannuksista tulee kunnilta ja yksi neljäsosa tulee valtiolta kun ne kokonaiskustannukset ovat esimerkiksi kaksituhattakahdeksantoista

se kuntien osuus aika huima osuus on en siinä mielessä ollenkaan ihmetellyt sitä kun meidän asiantuntijat murehtivat sitä tulevaisuutta että että jos tätä rahoitusmallia ei muuteta mitenkään kun kunnat ovat niin heikossa hapessa taloudellisesti tällä hetkellä niin mitä se sitten tarkoittaa kuntien mahdollisuudelle ylläpitää järjestää lukiokoulutusta lukiokoulutus on kuitenkin valtavan tärkeä tärkeä elementti monestakin syystä siellä siellä kunnassa monessa kunnassa aivan niin kuin täällä meidän mietinnössämme todetaan yläaste ja ja lukio ovat samoissa tiloissa ja infra on yhteinen ja opettajat ovat yhteisiä ja jos sitten lukiolle käy jotain niin se vaikuttaa myöskin siihen perusopetukseen sitten viittaan tähän sivistysvaliokunnan mietintöön mitä täällä todetaan tästä oppivelvollisuuden nostosta joka on hallitusohjelmassa sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä että lukiokoulutuksen nykyinen selkeä rahoitusvaje korjataan poistamalla yksikköhinnasta tehtävät vähennykset ennen kuin lähdetään sitovasti arvioimaan oppivelvollisuusuudistukseen tarvittavaa lisärahoitusta on muutoin että liian nopeasti toisiaan seuraavien muutosten toimeenpanon myötä rahoitusvaje jää korjaamatta ja voi jopa tosiasiallisesti kasvaa kun otetaan huomioon toiminnalle asetetut kasvavat laadulliset vaatimukset elikkä tämä on vakava huoli jonka nyt on valiokuntakin esittänyt ja varmasti tulemme tätä toivon tietysti että kun kun hallitus pohtii tätä oppivelvollisuuden nostamista ja mietitään näitä kustannuksia niin tämäkin asia siellä otetaan huomioon kiitos

arvoisa herra puhemies käsittelemme juuri eduskunnassa lakia opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja totta kai lukio puhuttaa ja lukiokoulutus ruotsin kielen pakollisuus ylioppilaskirjoituksissa myös puhuttaa ja mietityttää on tietysti pakko kysyä ja miettiä että mietittiinkö ihan loppuun asti että tehdään siitä pakollinen kielten opiskelua pidän kyllä tärkeänä mutta minusta on hyvin tärkeää että olisi myös niitä vaihtoehtoja vaikka ehkä voisi olla enemmän vaikka englannin vaihtoehtoja lisättäisiin sitä tai kenties olla venäjä vaihtoehtona omassa työssäni tarvitsin paljon enemmän venäjän kieltä kuin englantia tai ruotsia esimerkiksi meillä eri paikkakunnilla voi olla erilaiset tarpeet ja eri ammateissa voi olla erilaiset tarpeet itse apteekkityössä kyllä huomasin että myös venäjän kielelle oli todella tarvetta samoin eri ammateissa voi olla että on monenlaisia eri vaihteluja ja tarpeita toisaalta ihmettelen tätä oppivelvollisuutta tämä oppivelvollisuuden ikä on jatkossa kahdeksantoista vuotta mietittiinkö sitä ihan loppu asti miksi ei ehkä enemmän laiteta tukea sitten niille todella tarvitsevat vaan pakotetaan kaikki olemaan siihen kahdeksaantoista vuoteen asti koulussa onko siinä vähän semmoista pakottamisen makua meistä kuitenkin jokainen jokainen on erilainen ja erilaiset koulutustarpeet ja ne kaikki meidän tulee hyväksyä ja tukea tukea myös kaikkia oppilaita

arvoisa herra puhemies ymmärrän kyllä siis kokoomuksen tarpeen profiloitua ja tuoda näitä niin sanottuja vastalauseita esiin mutta mielestäni nämä monet asiat lähestulkoon kaikki jo sisältyvät mietintöön enkä enkä nyt usko että meidän kannattaa tästä kovin suurta erimielisyyttä tai riitaa rakentaa tämä sivistysvaliokunnan mietintö on kovin hyvä hyvä ja siinä mielestäni tarpeellisella tavalla tuodaan oleellisuudet myöskin näistä kokoomuksen kokoomuksen huomiosta esille mutta mikä tärkeintä tämä itse asia on hyvä siis kahdeksantoista miljoonaa euroa lisää lukiokoulutukseen varmasti yksimielisyys löytyy siitäkin asiasta se on hyvä suunta mutta ei varmastikaan vielä riittävä eli työtä täytyy jatkaa siten että me saamme myös lukiokoulutuksen rahoitusosuutta että laadukas koulutus ja ennen kaikkea lukiokoulutus on tulevaisuudessakin mahdollista

arvoisa herra puhemies kun saamme sosiaali ja terveyspalvelut laajemmille harteille sitä toivon varmasti monet täällä toivovat niin tällöin koulutus ja sen toteuttaminen ja kehittäminen jää elinvoiman kehittämisen rinnalla kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi kunnat ovat tällä hetkellä tiukoilla ja onkin tärkeää että kun teemme uudistuksia niin myös korvaamme ne tulevat kulut täällä on kannettu huolta tästä rahoituksen riittämättömyydestä meillä oli aika suuri korjausvelka koko koulupolun varrella ja on jouduttu tekemään toki myöskin valintoja että mihin mihin rahat suunnataan missä on kaikkein suurin tarve ja tähänkin tämä varmasti liittyy tämä on hyvä lähtökohta ollaan oikeassa suunnassa ja kun sitten oppivelvollisuutta ja sen laajentamista katsotaan ja valmistellaan niin lukion tarpeet ottaa huomioon

arvoisa puhemies on ollut todella hyvä kuulla että huoli lukiokoulutuksesta ja sen rahoituksesta on näinkin laajasti jaettu sillä kieltämättä viime vuosina se on tuntunut jäävän paitsioon oikeastaan aika laajastikin yli yli puoluerajojen

ja ylipäänsä koulutukseen liittyvistä uudistuksista usein lähtee ikään kuin aika kierroksille se keskustelu ja nuoret itse kokevat aina suurta huolta siitä että mikä uudistus koskee ketäkin ja milloin mikäkin astuu voimaan on minusta tärkeätä että me lainsäätäjinä olemme hyvin selkeitä siitä milloin mikäkin asia on todellisuudessa etenemässä

arvoisa puhemies tässä on ollut hyvää keskustelua ja tosiaan nämä valtiopäivillä käytettävät termit varmasti hämäävät koska se että tehdään vastalause asiasta ei varmastikaan tarkoita sitä mitä edustaja kivisaari tässä kysyi että halutaanko rakentaa riitaa asiasta ei varmastikaan kokoomus haluaa nimenomaan saada koko tämän salin nyt yhteiseen rintamaan että näitä lukiorahoituksen perusteita ehkä jopa kunnianhimoisemmin ja nopeammin uudistetaan kuin mitä tässä hallituksen työssä on pohdittu tämä on tärkeää nimenomaan siitä näkökulmasta että saadaan tämä saavutettavuuskriteeri mukaan kokoomus tässä esittää koska se nykyinen pienten lukioiden tuki ei takaa sitä että ympäri laajaa suomea saadaan lukiokoulutus varmistettua se voi päinvastoin isommissa asutuskeskuksissa jopa haitata tarkoituksenmukaista rakenteiden uudistamista jolla voitaisiin siellä taas sitten toimia tehokkaammin ja panostaa koulutuksen laatuun joten tässä mielessä missään nimessä siinä että kokoomus on tehnyt tämän vastalauseen jossa esittää toisaalta lausumaa sitten ja myöskin tätä perustelutekstin muutosta ei ole kyse minkäänlaisesta riidan haastamisesta vaan päinvastoin positiivisesta kannustamisesta että eduskunta etenee tässä ripeästi ja lukiokoulutusta kehitetään positiivisella

puhemies juuri näin tietenkin se minkä takia toivoimme ja esitimme lausumaa myös valiokunnassa on on se että sehän edellyttää sitä että että sitä rahoitusta on uudistettava nyt kun hallitusohjelmaa luen niin siellähän sellaista kirjausta ei ole vaan vaan tässä nimenomaan nyt toteutettiin se mitä lukiokoulutuksen osalle oli ajateltu lukuun ottamatta sitten tätä oppivelvollisuusiän

ei tässä ole tarkoitus millään tavalla riitaa haastaa mutta siitä vain haluan muistuttaa kuitenkin että lukiokoulutusta ei viime kaudellakaan unohdettu siinä mielessä että koko lukiolakihan uudistettiin silloin muistaakseni täällä oli hyvinkin yksimielistä kannatusta sen takana että korkeakoulukurkistukset eli mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin tuotiin velvoittavaksi kaikille lukiolle samanaikaisesti myös lisättiin kansainvälistymistä eli jokaisella on mahdollisuus

näihin uudistuksiin varattiin myös lisäresursseja eli eli siinä mielessä ei missään nimessä voida sanoa että lukiokoulutus olisi viime kaudella unohdettu unohdettu kuten tuossa aiemminkin todettiin ja valiokunnan mietinnössä hyvin tulee esiin niin edelleenkin lukiokoulutuksen rahoituksen yksikköhintaan

ovat edelleenkin tulevaisuudessa korkeammat kuin kuin niihin saatava rahoitus ja tämä on se asia mihin me toivoisimme ripeämpää otetta eli toivomme että rahoitusjärjestelmä uudistettaisiin kokonaisuutena niin että että päästäisiin vihdoin vähitellen sitä kohti että rahoitus vastaisi paremmin syntyneitä kuluja eikä suunta olisi toisensuuntainen

sitten myöskin mikä tuli mielestäni valiokunnassa ja tuossa mietinnössäkin erinomaisen hyvin ei täällä salissa oikeastansa ole yhtään ainutta sellaista puoluetta joka ei olisi jollain lailla ollut vaikuttamassa siihen että lukiokoulutuksesta on niitä vähennyksiä tehty ne on sieltä vuodesta kaksituhattaneljätoista lähtien tehty ja se on erittäin valitettavaa mielestäni tässä ei kannata

uudistaa koska kyllähän totuus on se että vaikka tässä nyt tulee lukioitten näkökulmasta kahdeksantoista miljoonaa niin se valtiolta tuleva on vain seitsemän pilkku viisi miljoonaa ja silloin se on kunnilta pois kun kunnat ovat nykyäänkin jo vaikeassa tilanteessa niin onhan tämä valtionosuusjärjestelmä mikä mikä tässä nyt on ja nämä siihen liittyvät vähennykset hyvin merkillinen laskentakaava kun yleensä valtionosuus tulee se on yleensä kaksikymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia joskus vähän enemmänkin ja varsinkin jos on uusia tehtäviä sata prosenttia

ja siitä syystä on mielestäni tuiki tärkeää että sitä nyt katsotaan vielä vähän uusin silmin että voisiko uudistaa ottaen huomioon sen että oppivelvollisuusikää ollaan nostamassa kyllähän tämä pitää korjata siellä samanaikaisesti sitten jos me todella päädymme siihen tämä oppivelvollisuuden nostaminenhan on aika fataali ongelma lukiokoulutuksessa

arvoisa herra puhemies kun on keskusteltu tästä oppivelvollisuusiän laajentamisesta niin on tärkeää muistaa että siinähän ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus ja kolmas polku ovat rinnakkain ovat rinnakkain kyllä meidän täytyy katsella näiden välistä yhteistyötä niin että siellä sujuvasti nuoret löytävät sen oman paikkansa eli ei tämä oppivelvollisuusiän laajentaminen ole myöskään lukiosta erillinen asia ja samalla kun sitä kehitämme on tärkeää kehittää opiskelijahuoltoa ja opinto ohjausta niin että jokaisesta nuoresta saadaan koppi että jokainen löytää sen oman koulunsa ja paikkansa

arvoisa herra puhemies olemme tosiaan edustaja kivisaaren kanssa täysin samaa mieltä saavutettavuuden saamisesta lukiokoulutuksen rahoituskriteereihin ehkä se mitä tässä painotamme vähän eroaa koska sivistysvaliokunta on tehnyt erinomaisen mietinnön ja tietysti se että tämä rahoituskriteeriasia on siellä mietinnössä mukana on tärkeää mutta onhan valtioneuvoston suuntaan aivan eri tavalla vahva viesti asiasta jos eduskunta hyväksyy tähän mietintöön liitetyn lausuman asiasta tämän vuoksi kokoomus on tätä lausumaa esittänyt ja tähän valtioneuvoston tulee tarttua mikäli lausuma tähän liitetään siinä mielessä tietysti toisessa käsittelyssä sitten kun lausumasta on mahdollisuus päättää toivon että kun meillä näin laaja yhteisymmärrys vallitsee salissa tosiaan sitten voitaisiin olla vaikka yksimielisiä

puhemies kiitos tästä hyvästä keskustelusta tuntuu tosiaan että asiasta olemme hyvinkin samaa mieltä ehkä sitten vain siitä millä aikataululla tätä rahoitusuudistusta lähdetään viemään eteenpäin meillä on hieman erilaisia näkemyksiä mutta mutta se on tietenkin ymmärrettävää että näin on tunnistan tilanteen ja näin olkoon todella on hyvä todeta että että ero siinä on on todella todella se että lausumalla velvoitetaan käytännössä valtioneuvosto tekemään se rahoitusuudistus ja tuomaan esitys eduskunnalle kun taas jos me sivistysvaliokuntana toteamme että se on tärkeää niin pidämme sitä hyvin tärkeänä mutta se ei velvoita ketään tekemään yhtään mitään tässä on se ero me koemme että se on niin tärkeä asia että meidän tulisi edellyttää valtioneuvosto tuomaan meille rahoitusuudistus tänne koska sitä pohtiva työryhmä todella jo niitä malleja on keskuudessaan pohtinut ja käytännössä totesi ääneenkin sitä julkistaessaan että tässä on nyt aika poliittisten päätösten että että työryhmä ei esitä mitään yhtä mallia vaan odottaa että tästä sitten poliitikot eli hallitus valtioneuvosto tekevät päätöksen ja mahdollisesti tuovat esityksen tänne eduskuntaan sitä me tietenkin tällä meidän esittämällämme lausumalla lausumalla jonka sitten toisessa käsittelyssä käsittelyssä esitämme toivomme ja toivomme tietenkin saavamme sille mahdollisimman laajan kannatuksen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmetoista kautta kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivät käsittelee hallituksen esitystä jossa esitetään terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä sosiaali ja terveysalan lupa ja valvirasta lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus fimeaan esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksesta annettua lakia sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastosta annettua lakia terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö ja elektroniikkalaitteissa annettua lakia ihmisen elimien kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettua lakia biopankkilakia lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia veripalvelulakia sekä geenitekniikkalakia tavoitteena on organisoida eräät terveysteknologian lupa ohjaus ja valvontatehtävät valtionhallinnossa uudelleen siirrolla tavoitellaan terveysteknologia alan sekä hoitokäyttöön tarkoitettujen tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvän asiantuntemuksen keskittämistä ja sitä kautta synergiaetujen saavuttamista esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen oikeudesta periä maksu suorittamastaan tarkastuksesta lisäksi lakien muutoksenhakua koskevat säännökset muutetaan vastaamaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta voimaan tulevaa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain vaatimuksia terveysteknologia on voimakkaasti kehittyvä toimiala jonka keskeisenä osana ovat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet maailmanlaajuisilla markkinoilla toimiva kasvuala on suomen viennin ja talouden kannalta alalla kehitetään jatkuvasti esimerkiksi uusia innovatiivisia yhdistelmävalmisteita terveydenhuollon laitteista laitteista ja lääkkeistä mukaan lukien solu ja geeniterapiavalmisteet ja kudosvalmisteet valviran lupahallinnon ohjauksen ja valvonnan tehtävät liittyvät pääosin sosiaali ja ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja palvelujärjestelmän toimintaan lisäksi valviralla on muun muassa kudoslaissa laki ihmisen elimien kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä biopankkilaissa ja geenitekniikkalaissa säädettyjä tehtäviä fimean ydintehtävät liittyvät lääkealan toimijoiden valvontaan sekä lääkevalmisteiden ja lääkehoitojen arviointiin fimean keskeisenä tehtävänä on myös valvoa tuoteturvallisuutta valviran ja fimean valvontatehtävät ovat osittain päällekkäisiä kudoslain mukaisissa tehtävissä biopankkitoiminnan valviralle kuuluvassa ohjauksessa ja valvonnassa fimea ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat toimineet asiantuntijaviranomaisina valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena varautua myös viranomaistoiminnassa terveysteknologian nopeaan kehitykseen valiokunta toteaa että muutosten toimeenpanossa on syytä kiinnittää huomiota lupaprosessien sujuvuuteen ja viranomaisten yhteistyöhön siirtyviin tehtäviin liittyy esimerkiksi näytteitä antaneiden henkilöiden yksityisyydensuojan ja itsemääräämisoikeuden turvaamisen kannalta merkittäviä näkökohtia joista tulee jatkossakin huolehtia kudoslain ja tutkimuslain mukaiset tehtävät sekä biopankkeihin ja geenitekniikkaan liittyvät tehtävät on perusteltua keskittää samalle taholle kuin terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ohjaus ja valvontatehtävät kuten hallituksen esityksessä todetaan kyseessä on rajattua asiantuntemusta vaativa tehtäväalue jota hoidetaan pienellä osin jaetulla resurssilla terveysteknologiaa koskevat direktiivit ovat korvautumassa uusilla eun asetuksilla joiden siirtymäajat jatkuvat osittain useita vuosia uudet asetukset lisäävät myös ohjeistuksia ja neuvonnan tarvetta ja asettavat viranomaisvalvonnalle uusia vaatimuksia ja tehtäviä jotka edellyttävät resurssilisäyksiä ja henkilöstön osaamisen laajentamista ja syventämistä hallituksen esityksen mukaan valvirasta fimeaan siirtyy neljätoista virkaa ja näihin virkoihin nimetyt virkamiehet fimealla on pääpaikka kuopiossa ja toimipaikat helsingissä tampereella ja turussa valvirasta siirtyvä henkilöstö työskentelee helsingissä kuten myös pääosa fimean henkilöstöstä esityksen perustelujen mukaan tarkoitus on että virkojen siirtymisiä toiselle paikkakunnalle ei muutoksen myötä tulisi valiokunta toteaa että fimea toimii usealla paikkakunnalla ja voi jatkossa tarjota siirtyvälle henkilöstölle mahdollisuuksia vaihtaa halutessaan työskentelypaikkakuntaa valiokunta on tehnyt asiantuntijakuulemisten perusteella eräitä pieniä pykäläkohtaisia tarkennuksia lakiehdotuksiin valiokunnan mietintö on yksimielinen

me me käsittelemme merkittävää terveysteknologiaan liittyvää asiaa ja siihen kuuluu hyvin moninaisia asioita kuten biopankkiasioita ja kudosasioita kuten juuri äsken valiokunnan puheenjohtaja monipuolisesti kertoi hallitus esittää että eräät tehtävät siirtyvät sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastosta lääkealan turvallisuus ja

käytännössä se se tarkoittaa sitä että tehtäviä siirtyy valvirasta fimeaan on merkittävää että fimea toimii monella paikkakunnalla ja se tulisi aina huomioida fimean pääpaikka on kuitenkin kuopio toivoisin että jos jatkossa fimealle tulee uusia tehtäviä uusia virkoja avataan sinne otetaan huomioon myös se pääpaikka joka on kuopiossa muutoin fimea toimii myös helsingissä tampereella ja turussa

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt puheenjohtajansa anu vehviläisen johdolla perustellun mietinnön ja se että valvirasta siirretään näitä tiettyjä tehtäviä fimeaan on varmasti perusteltua siltä pohjalta mitä tässä edustaja vehviläinen edellä meille kertoi tässä valiokunnan mietinnössä kuitenkin kiinnitti huomiotani yksi perustelu joka oli mielestäni aika keskeinen perustelu tähän asiaan sekä käytännössä että myös ehkä tällä tavalla filosofisesti

että fimea valvoo nimenomaan tuoteturvallisuutta on näkökulma jolla perustellaan sitä että tällaisen terveysteknologian valvominen sitten siirretään sinne fimeaan toivon tietysti että lakeja siellä sosiaali ja terveysministeriössä valmistelevat virkamiehet ja toisaalta me kansanedustajat täällä arkadianmäellä näkisimme terveysteknologian paljon laajempana mahdollisuutena kehittää nimenomaan niitä terveydenhuoltoon ja hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseen liittyviä toimintatapoja kuin vain että ne ovat tuotteita jotka palvelevat jotain yksittäistä käyttötarkoitusta nimenomaan sillä että kehitämme samalla toimintatapoja kun omaksumme näitä uusia terveysteknologiaan liittyviä tuotteita voimme saada niitä hyötyjä joita esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksella sillä hallinnollisella uudistuksella mitä on vuosikausia suomeen puuhattu on ajateltu saatavan näen että tämä terveysteknologian laaja ja järkevä hyödyntäminen on nimenomaan avain siihen että voidaan saavuttaa myös niitä toiminnallisia parannuksia joilla toisaalta jatkuvasti palveluitten laatu kohenee mutta samalla saavutetaan myös ne kustannusten kasvua hillitsevät

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen esitteli ansiokkaasti tämän asian joka sinänsä ei näytä tietenkään suurelta kun tässä siirretään neljäntoista henkilön resurssi valviralta fimealle mutta aivan kuten edustaja autto tässä äsken totesi niin tämä liittyy tietysti laajaan kokonaisuuteen eli terveysteknologiaan jossa fimea on luontevampi valvomaan uuden teknologian käyttöönottoa sen markkinoille tuloa ja sen turvallisuutta kuin valvira joka enemmän on ammattihenkilöiden ja organisaatioiden valvontaan keskittyvä mutta mitä tämä vähän ehkä mystiseltä tuntuva terveysteknologia on suomessa on ehkä noin toistasataatuhatta terveysteknologista sovellusta ja meillä on semmoisessa organisaatiossa jossa terveysteknologian valmistajat ovat yhteen liittyneet yli sata jäsenyritystä suomessa terveysteknologiavienti on noussut ja kasvanut viime vuosina se on tällä hetkellä yli kaksi miljardia euroa tuonti on noin miljardin euron eli olemme selvästi voitolla viennissä verrattuna tuontiin ennen kaikkeahan se on tietenkin teknologiaa joka helpottaa tavattoman monien eri sairausryhmien arkisessa hoidossa on kysymys diabeteksesta sydänsairauksista ortopediasta siellä käytetään kallista teknologiaa sen on tietenkin oltava turvallista mutta sen varsinainen tarkoitushan on juuri se minkä edustaja autto tässä sanoi auttaa ihmisiä ja auttaa sitten tietenkin ihmisiä tässä hoitoprosessissa kun teknologia muuttuu niin pitää toimintakäytäntöjenkin muuttua eli halusin tällä puheenvuorollani vain korostaa sitä että terveysteknologia johon nyt pieneltä osaltaan liittyy tämä valvonnan siirto kahden eri viranomaisen välillä on todella tärkeää sekä meidän hoitojärjestelmälle että kansantaloudelle

puhemies hyvin lyhyesti vain haluan kiittää edustaja lindeniä kun meillä on sosiaali ja terveysvaliokunnassa hänenkaltaisiaan asiantuntijoita niin voimme luottaa siihen että tässä varmasti valiokunnan mietintö on täysin perusteltu enkä missään nimessä ole siitä eri mieltä vaan omalla puheenvuorollani halusin erityisesti korostaa sitä että tämä terveysteknologia tulee myös terveydenhuollon ammattilaisten työn

niin edelleen tämä on tietysti sitä työtä mitä siellä valvirassa valvotaan mutta tässä varmasti viranomaiset valvira ja fimea tekevät myös hyvää yhteistyötä siinä että terveysteknologiasta saadaan suomalaisille täysimääräinen hyöty

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies täällä aloitteiden joukossa on edustaja heinosen tekemä kokoomuksen aloite siitä että budjettiesityksen yhteydessä annettaisiin maahanmuuttovirastolle lisäresursseja kahdeksan miljoonaa euroa on valitettavaa että hallitus täydentävässä budjetissaan ei osoittanut maahanmuuttovirastolle lisävoimavaroja lukuun ottamatta esitettyä kahta miljoonaa euroa näihin tietojärjestelmäasioihin kuitenkin maahanmuuttoviraston kriisi on kaikkien tiedossa

hyvin suorasanaisesti todettiin että nykyisillä voimavaroillaan maahanmuuttovirasto ei pysty noudattamaan lakisääteisiä määräaikoja maahanmuuttovirasto on saanut oikeusasiamieheltä ja muilta valvontaviranomaisilta useita huomautuksia siitä että lakisääteisiä määräaikoja ei noudateta vikahan ei ole maahanmuuttoviraston joka tekee niin kuin pitää tehdä huolellista työtä vika on hallituksen ja eduskunnan jotka eivät anna migrille riittäviä voimavaroja siellä on jonossa työperäiset maahanmuuttoasiat joista yritykset kärsivät siellä on opiskelijoiden oleskelulupa asiat joista nämä opiskelijat ja opinahjot kärsivät ja siellä on humanitäärisen maahanmuuton hakemuksia eli turvapaikkahakemuksia joiden viipymisestä kärsivät yhtäältä veronmaksajat jotka liian pitkään joutuvat näitä ihmisiä vastaanottokeskuksissa elättämään mutta toisaalta tietysti nämä turvapaikanhakijat itse koska heidän kohdallaan jo inhimillisistä syistä olisi tärkeää että he saisivat

vielä tämän lisäksi että perustuslakivaliokunta on tyrmännyt erittäin tiukasti tämän ehdotuksen automaattisen päätöksenteon laajentamisesta maahanmuuttovirastossa ja edelleen me olemme nähneet että maahanmuuttovirasto aikoo euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion vuoksi käydä viisisataa vanhaa tapausta uudelleen läpi joten kyllä todella vetoan nyt valtiovarainvaliokuntaan että maahanmuuttoviraston resursseja lisättäisiin koska se olisi kaikkien etu
arvoisa herra puhemies edustajakollega zyskowiczin sanoihin on helppo yhtyä olemme jättäneet aloitteen jolla migrille lisättäisiin ensi vuonna kaiken kaikkiaan kymmenen miljoonaa euroa nimenomaan sen takia että meillä on ruuhkautunut tilanne siellä ja nyt on kyse isolta osin työluvista niiden jonot ovat tällä hetkellä jopa neljä kuukautta kun ajan pitäisi olla mieluumminkin viikkoja jos ei jopa päiviä on puhuttu myös erityisosaajien nopeammasta lupakäsittelystä ja kyllä sitäkin toisaalta itse olisin valmis valmis kannattamaan minun mielestäni meidän politiikkamme on silloin epäonnistunut jos yksikin suomeen tuleva huippuosaaja ei lopulta tänne tulekaan sen takia että tuon luvan saanti olisi kestänyt neljä kuukautta ja tämä huippuosaaja on sen aikana rekrytoitu vaikkapa ruotsiin tanskaan saksaan intiaan tai johonkin muuhun maahan ja meidän pitää näissä olla nopeampia

hekään pysty näköjään tätä tilannetta hallitsemaan ja nyt näyttää siltä että rikkinäinen puhelin on näiden avustajien välillä ministerin välillä omistajaohjauksen välillä ja sen takia on parempi että palataan ja vähennetään avustajakuntaa kokoomus on esittänyt että tultaisiin toimeen huomattavasti pienemmällä määrällä avustaja armeijaa ja nämä meidän aloitteemme koskevat kaikkien hallinnonalojen avustajamäärän kohtuullistamista

arvoisa herra puhemies edustaja heinonen on tehnyt ensi vuoden talousarvioon liittyen lukuisia erittäin hyviä ja perusteltuja aloitteita ja toivon todella että ne menestyvät sekä tuolla valtiovarainvaliokunnan tarkassa harkinnassa että sitten myös täällä salissa kun ensi vuoden talousarviosta lopulta päätämme mutta haluaisin ottaa vielä esiin myös tämän edustaja zyskowiczin esiin tuoman lisärahoitustarpeen migrin osalta on juuri tällä hetkellä ajankohtaista kun lapin matkailu on kovassa kasvussa että sinne tarvitaan osaajia ja näitä osaajia on myös ihan sellaisilla aloilla joita ei välttämättä perinteisesti osata tähän kategoriaan ajatella tarvitaan vaikkapa ihan tavallisiin asiakaspalvelutehtäviin henkilöitä joilla on kielitaitoa jolla sitten palvella näitä ympäri maailmaa tulevia asiakkaita me suomalaiset olemme siinä mielessä onnekkaassa asemassa että meillä on maailman paras koulutus ja noin lähtökohtaisesti olemme saaneet laajan kielitaidon jolla pärjäämme maailmalla kulkiessanne mutta maailmalla on paljon ihmisiä jotka eivät asioi vaikkapa englannin kielellä vaan he toivovat saavansa palvelua nimenomaan omalla äidinkielellään ja näiden kielten esimerkiksi aasiassa

annan konkreettisen esimerkin vaikkapa turkish airlines on ensi viikolla aloittamassa suoria reittilentoja istanbulin ja rovaniemen välillä ja avautuu aivan uudenlainen kasvumarkkina lähi idässä itäisessä afrikassa intiassa ja niin edelleen tämän uuden yhteyden kautta niin että aika nopeastikin täytyy pystyä reagoimaan sitten yrityksissä niihin asiakaspalvelutarpeisiin mitä nousee ja kun nyt tiedetään että kuukausia joutuu sitten näitten rekrytointien osalta odottamaan niin se ei tietenkään ole toivottava tilanne tässä mielessä tätä migrin toimintaa pitää sekä määrärahoin tukea että varmasti sitten prosesseja

arvoisa puhemies on mielenkiintoinen tilanne olemme täällä edustaja autton kanssa kahdestaan täysistunnossa ja puhumme tärkeästä kolmas anteeksi arvoisa puhemies tämä migrin tilanne koska olen hallintovaliokunnan jäsen olen ollut sitä tilannetta siellä käsittelemässä ja minulle on syntynyt se käsitys että kun viime vuonna hyväksyttiin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvio pitkälti tehtiin johtopäätöksiä sen pohjalta että turvapaikanhakijoiden määrä siis nimenomaan turvapaikanhakijoiden määrä on suomessa vähentynyt viime vuosina ja sen takia määräraha mitoitettiin liian pieneksi oli johtamassa sitten tässä yt menettelyyn loppuvuonna nyt tällä lisämäärärahalla joka on annettu voidaan tämä yt menettely välttää mutta nyt on noussut esille aivan selvästi uusia tarpeita sen takia että migrin tehtävät ovat itse asiassa lisääntyneet monelta osin ja on mielestäni aika selvä asia että me joudumme ensi vuodelle mitoittamaan sitä määrärahaa suuremmaksi kuin mitä nyt alustavasti talousarviossa on

arvoisa puhemies tosiaan haluan vielä tähdentää sitä että kun migrin resursseja aiemmin jouduttiin turvapaikkatilanteen vuoksi kasvattamaan ja arvioitiin että turvapaikkahakemusten määrä vähenee ja resursseja vähennettiin eikä ehkä nähty sitä että ulkomailta tulevan työvoiman tarve suomessa näin nopeasti kasvaa niin en tietenkään myöskään omalla puheenvuorollani tarkoita sitä että ulkomailta tulevat tulisivat tehtäviin joita suomalaisetkin voisivat hoitaa elikkä tapahtuisi ilmiö josta ehkä täällä salissa jotkut puhuvat että ulkomainen työvoima syrjäyttää suomalaista vaan me saamme näitä avainosaajia vaikkapa esimerkiksi hindiä puhuvia henkilöitä tai sitten tuolta itä afrikasta tuleville henkilöille heidän kulttuuriaan tuntevia asiakaspalvelutehtäviin tulevia ammattilaisia niin me saamme nämä uudet asiakasryhmät sitten mukaan meidän sieltä saadaan kasvavia asiakasvirtoja jotka pystyvät mahdollistamaan myös sitten tämän nyt hyvin sesonkipainotteisen matkailun muuttumisen entistä ympärivuotisemmaksi ja tämä tuo nimenomaan kestävää työtä ja toimeentuloa yrityksille ja työntekijöille ympäri suomen ei vain lappiin kun tämä ilmiö että saadaan tätä ympärivuotisuutta aikaan tuolla